sivistysvaliokunnan puheenjohtajan tuomo puumalan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja

arvoisa puhemies olen erittäin iloinen ja ylpeä kun saan esitellä liikuntapoliittisen selonteon mietintöä tärkeä asiakirja kyseessä on tärkeä avaus suomalaisen liikuntapolitiikan kehittämiseksi selonteko esittää suuren joukon kehittämisehdotuksia joiden muodostama viesti on selvä suomalaiset liikkumaan vauvasta vanhuksiin selonteko tarkastelee sekä kuntoliikuntaa että kilpaurheilua tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa on valiokunnan mielestä oikea liikunnallinen kulttuuri tukee huippu urheilun menestysedellytyksiä menestyvät urheilijat puolestaan kannustavat liikkumaan ja tarjoavat suomalaisille unohtumattomia elämyksiä valiokunta on kiinnittänyt selonteon esitysten pohjalta huomiota erityisesti liikunnan terveysvaikutuksiin ja liikkumattomuuden kustannuksiin koko väestön liikuttamiseen koko elämänkaarella vammaisurheilun asemaan huippu urheilun menestysedellytyksien parantamiseen liikunnan ja urheilun sekä liikunnan ja urheilun edistämiseen poikkihallinnollisesti näiden pohjalta sivistysvaliokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi kannanottoa joka koostuu kahdestatoista konkreettisesta toimenpide ehdotuksesta avaan näistä muutamaa ensinnäkin poikkihallinnollisuuden tarpeista liikunnan lisääminen on koko yhteiskunnan asia liikuntapoliittisen selonteon toimeenpanon on tapahduttava hallinnon rajat ylittävällä tavalla liikkeen lisäämisen näkökulma on huomioitava liikuntapolitiikan lisäksi sosiaali ja terveydenhuollossa liikennepolitiikassa aluesuunnittelussa sekä monella muulla sektorilla tämän vuoksi valiokunta esittää valtioneuvoston harkittavaksi liikunnan koordinoimista mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi valtion liikuntaneuvoston aseman vahvistaminen sekä siirtäminen valtioneuvoston kanslian yhteyteen ja myös ilmiöpohjaisen budjetoinnin sopivuutta liikunnan edistämisessä on arvioitava

täällä esitettiin toive että kuulisi paremmin kiitoksia kiitoksia arvoisa puhemies tai sitten edustaja arhinmäki kuuntelee kiitoksia lasten ja nuorten liikkumisesta valiokunta edellyttää panostuksia lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen liikkuva koulu hanke on osoittautunut menestystarinaksi toimintaa on laajennettava kaikille kouluasteille ja varhaiskasvatukseen liikuntaa on edistettävä erityisesti niissä oppilas ja opiskelijaryhmissä jotka liikkuvat kaikkein vähiten ja kouluissa ja oppilaitoksissa järjestettävän liikunnan laatua ja liikunnan lisäämiseksi on luotava myös uusia malleja valiokunta edellyttää että hallitus edistää aktiivisesti koulujen liikuntaseurojen ja muun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestettävää koulupäivän jälkeistä kerho ja harrastustoimintaa ja harrastustakuun toteutumista kaikille lapsille ja nuorille perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta koko kansan liikuttaminen eri ikäisten suomalaisten liikkeen ja liikunnan lisäämiseksi tarvitaan monipuolista keinovalikoimaa valiokunnan mielestä hallituksen on tarkasteltava kunto ja terveysliikunnan johtamisjärjestelmää ja sen toimivuutta tässä yhteydessä on selkiytettävä aluejärjestöjen roolia merkittävänä liikkumisen edistäjänä sote sektori on saatava tiiviimmin mukaan liikkeen edistämiseen liikunnan merkittäviä terveysvaikutuksia koskevaa osaamista on edistettävä sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa kaikilla palvelujen järjestämisen tasoilla neuvolatoiminnasta aina ikäihmisten hoivaan ja hoitoon valiokunnan mielestä myös ihmisten omaehtoiseen liikuntaan on löydyttävä uusia välineitä edellytämme että hallitus selventää liikuntapalvelujen arvonlisäverokäytäntöjä siirtymällä nollaveroluokkaan kuuluvien terveys ja hyvinvointipalveluiden lisäksi yhteen kaikki liikuntapalvelut kattavaan arvonlisäverokantaan vammaisurheilu suomalaisen urheilun viime vuosien positiivisimpia ilmiöitä on on ollut vammaisurheilun nousu paraurheilijat ovat tuoneet menestystä laajalla rintamalla vielä riittää kuitenkin paljon tehtävää liikunnan ja urheilun tasa arvon parantamiseksi sivistysvaliokunta edellyttää että hallitus edistää kattavasti niiden väestöryhmien käytännön liikkumismahdollisuuksia joilla toimintakyvyn rajoitteen tai muun vastaavan syyn vuoksi on rajoitetut mahdollisuudet harrastaa yhdenvertaisesti ja tasa arvoisesti liikuntaa ja urheilua muun muassa varmistamalla vammaisurheilussa ja erityisliikunnassa tarvittavien avustajapalveluiden apuvälineiden ja kuljetuspalveluiden saatavuuden lisäksi valiokunta pitää tärkeänä että vammaisurheilun integrointia osaksi lajiliittojen toimintaa vahvistettaisiin esitämme hallitukselle harkittavaksi mahdollisuutta kannustaa uudella ylimääräisellä kannustinrahalla urheilun lajiliittoja ja muita liikunnan valtionavustuksia saavia kansalaisjärjestöjä toteuttamaan nykyistä vaikuttavammin liikunnan ja urheilun esteettömyyttä tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta huippu urheilu urheilun menestysedellytysten parantamisesta parantamisesta sanomme että siihen on löydyttävä uusia välineitä kansainvälisen menestyksen tavoittelu edellyttää kansainvälisen tason resursseja myös johtamistapaa on mietittävä uudelleen selonteossa esitetään vetovastuun siirtämistä olympiakomitean huippu urheiluyksikölle tämän vuoksi sivistysvaliokunnan mielestä hallituksen on arvioitava tarve säätää erillinen laki huippu urheilusta valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että huippu urheilu on tänä päivänä tiimityötä myös yksilölajeissa edellytämme mietinnössä että hallitus etsii keinoja sekä urheilijoiden että valmentajien taloudellisen aseman parantamiseksi tällöin yhä useampi nuori lahjakkuus uskaltaisi laittaa itsensä likoon ja tavoitella menestystä puhemies lopuksi liikunnan ja urheilun rahoituksesta liikunnan valtionrahoitus perustuu lähes yksinomaan veikkausvoittovaroihin tämän vuoksi valiokunnan mielestä on tärkeä säilyttää rahapelien kilpailukykyinen yksinoikeusjärjestelmä näin voidaan ehkäistä myös pelaamisen haittoja valiokunta korostaa mietinnössään myös sitä että liikunnan rahoitusta on monipuolistettava kuten selonteossa esitetään sivistysvaliokunta edellyttää että hallitus varmistaa liikunnan ja urheilun kattavan edistämistyön vaatiman riittävän rahoituksen ja mahdollisuuksien mukaan rahoittaa niitä jatkossa rahapelituottojen lisäksi myös varsinaisen budjettitalouden varoista ja pääomittamalla olympiarahastoa

arvoisa puhemies kiitän ensinnäkin sivistysvaliokuntaa liikuntapoliittiseen selontekoon liittyvästä mietinnöstä joka tukee vahvasti selonteon päälinjoja historian ensimmäisessä liikuntapoliittisessa selonteossa tuodaan esille liikunnan yhä laajempi ja monipuolisempi merkitys yhteiskunnassa selonteolla luodaan pohjaa kaksikymmentä luvun liikuntapolitiikalle maassamme selonteon tavoitteena on olla strateginen ja yhteiskuntapoliittinen asiakirja liikunnalla on yhteiskunnassa jatkuvasti kasvava kansanterveydellinen sekä kasvatuksellinen rooli ja merkitys liikuntapoliittisen selonteon ensisijainen viesti on että suomi tarvitsee lisää liikuntaa kaikissa ikäryhmissä liikunnan lisäämisellä voitaisiin saavuttaa sekä mittavia terveys ja hyvinvointihyötyjä että myös taloudellisia hyötyjä selonteon vahva viesti on myös se että liikunta on poikkihallinnollinen ilmiö jotta liikkuminen lisääntyy kaikissa väestöryhmissä ja yhteiskuntamme on liikkumismyönteinen tarvitaan kaikkien hallinnonalojen ja kaikkien toimijoiden yhteistyötä liikunta ja mahdollisuudet liikkumiseen pitää viedä sinne missä ihmiset muutoinkin ovat eli varhaiskasvatukseen kouluun toisen asteen ja korkea asteen oppilaitoksiin työelämään vanhustenpalveluihin ja niin edespäin selonteossa on toimenpide ehdotuksia elämänkulun kaikkiin vaiheisiin selonteon mukaan liikunnan lisäämisen onnistumiseksi tulevissa hallitusneuvotteluissa tulisi päättää enimmillään noin sadankahdenkymmenen miljoonan euron kertaluontoisesta lisäinvestoinnista liikuntaan luvun alussa selonteossa esitetään konkreettisia toimenpide ehdotuksia liikuntapolitiikan kaikkien lohkojen kuten liikuntapaikkarakentamisen kansalaistoiminnan avustamisen ja huippu urheilun edistämiseksi nykyisellään rahapelitoiminnan tuotoista rahoitettava valtion liikuntabudjetti on noin sataviisikymmentäviisi miljoonaa euroa vuodessa eikä rahoitusta budjettivaroista ole käytännössä lainkaan toimialoista liikunta on ainoa joka on valtion talousarviossa kokonaan riippuvainen rahapelitoiminnan tuotoista siksi olisi perusteltua että liikuntaan lisätään asteittain budjettirahoitusta kaksikymmentä arvoisa puhemies jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taata mahdollisuus harrastamiseen konkreettiset välineet harrastamisen saavutettavuuden parantamiseen ovat harrastuspassi ja seuratoiminnan kehittämistuki harrastuspassi on pilotointivaiheessa ja laajenee myöhemmin valtakunnalliseksi harrastamisen mahdollisuuden takaaminen kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja nuorille on yhteinen haasteemme johon tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä myös liikuntapaikkarakentamisessa on kehittämistarpeita tällä hetkellä valtio tukee liikuntapaikkarakentamista vuodessa noin kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla josta vajaa kolmannes ohjataan aluehallintovirastoille pienten liikuntapaikkahankkeiden tukemiseen opetus ja kulttuuriministeriö myöntää tukea noin kolmellekymmenelle hankkeelle ja hakemuksia tulee noin kolminkertainen määrä tähän verrattuna voidaan siis arvioida että liikuntapaikkarakentamisen tuen lisätarvetta on lisäksi selonteon mukaan kaksikymmentä luvun alussa tarvittaisiin budjettivaroista noin kahdenkymmenen miljoonan euron suuruinen kertaluontoinen lisäpanostus korjausvelan hoitamiseen suomessa kaksituhattakymmenen luvulla toteutettu varhaiskasvatuksen liikkumis ja hyvinvointiohjelma ilo kasvaa liikkuen jonka avulla on luotu hyviä verkostoja ja toimintatapoja liikkumisen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa kattavaa avustusjärjestelmää työlle ei kuitenkaan ole ollut siksi tarvitsemme laaja alaisen poikkihallinnollisen liikkuvan varhaiskasvatusohjelman ohjelmalla on valmis toimintaperusta voidaan hyödyntää myös liikkuva koulu ohjelman menestystekijöitä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön sovellettuna nopeasti ikääntyvän väestömme pysyminen terveenä toimintakykyisenä ja hyvinvoivana on keskeinen yhteiskunnallinen haasteemme erityisen suuri tarve liikkumisen lisäämiseen on itsenäisesti kotona asuvilla ikäihmisillä joilla on alkavia liikkumiskyvyn ongelmia suomeen on perusteltua rakentaa laaja alainen ohjelma joka sisältää paitsi kotona ilman säännöllisiä palveluja asuvat

otetaan tässä lyhyt keskustelu ensiksi edustaja kanerva arvoisa puhemies

kiitoksia erinomaisesta työstä mitä tässä on tehty tuen sitä kyllä ehdottomasti ja ja solidisti yksi huomautus kuitenkin ja se on se että täältä heijastuu läpi ajatus siitä että vahvistamalla valtion keskushallinnon hallinnollisia resursseja muun

rouva puhemies tämä ensimmäisen liikuntapoliittisen selonteon mietintö nostaa näissä omissa ponsissaan erittäin hyviä asioita esille ja tärkeitä kohtia ehkä muutamaan niistä tartun ensinnäkin suomalainen urheiluseuratoiminta on valtavan suurta vapaaehtoistoimintaa ja se on ehkä kaikkein suurin sektori mikä mikä pistää suomalaiset vapaaehtoistyön pariin ja siinä mielessä täytyy todeta että on tärkeää että emme ole todellakaan rakentamassa lisää byrokratiaa ja hallintoa vaan ennen kaikkea antamassa resursseja sinne missä niitä tarvitaan ja luotetaan siihen että kolmannen sektorin kansalaisjärjestötoimijat kyllä tietävät parhaiten millä tavalla heidän tulee asiaansa edistää täällä on nostettu esille myöskin tämä

mikä liittyy liikuntapalveluihin tämä on myöskin syytä hyvin nopeasti saattaa sille tasolle että ihmiset tietävät että kun me olemme liikuntapalveluissa mukana olemme edistämässä terveyttä itse näkisin että nämä voisivat olla vaikka tulevaisuudessa kokonaan nollaverokannallisia palveluita on niin tärkeästä asiasta kysymys kun puhutaan suomalaisten

rouva puhemies koko selonteon ehkä arvokkain ikään kuin ydin on ehdottomasti tämä elinkaariajattelu liikkumisen merkitys jokaisessa elämän ikävaiheessa se tietysti kytkeytyy myös vahvasti tasa arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteeseen niin että jokaisella on mahdollisuus myöskin liikuntaa harrastaa mitä sivistysvaliokunta nosti vahvasti esiin on se että muistaisimme koko ajan että me puhumme myöskin hyvinvoinnista liikkumisen ilosta ja siitä ajatuksesta että niin monta kuin on ihmistä niin monta on myöskin erilaista tapaa liikkua ja kun me pohdimme liikkumattomuutta tai liikkumista niin me emme asettaisi myöskään vääriä ehtoja tai tavoitteita koska mitä enemmän me menemme tiukkaan ajatteluun että ihmisen pitäisi näyttää joltakin tai olla fyysisesti tietyssä kunnossa tai suoriutua jostakin niin me luomme myöskin riskejä epäterveelle liikkumiskäyttäytymiselle esimerkiksi syömishäiriöiden kanssa työskentelevät järjestöt ovat nostaneet paljon esiin että koko ajan siinä liikkumiseen aktiiviseen elämään kannustamisessa kulkee mukana se terveyden ja hyvinvoinnin ajattelu ja että se lähtisi siitä yksilöstä ja siitä omasta oivalluksesta löytää myöskin se liikkumisen ja hyvinvoinnin

on todella hienoa että meillä on mahdollisuus keskustella kerrankin liikunnasta liikunnan edistämisestä ja urheilusta tässä salissa vähän pidemmän aikaa tämä selonteko oli monelta osin todella ansiokas ja me sivistysvaliokunnassa käytännössä sieltä poimimme niitä edistettäviä asioita ehkä yksi asia jonka haluaisin nostaa joka on vähän erisuuntainen kuin mitä selonteossa oli mahdollisesti ajateltu on juuri mistä edellisessäkin puheenvuorossa puhuttiin että pitäisi ehkä siirtyä ajattelemaan niin että jokainen askel on askel oikeaan suuntaan eli puhutaan arkiliikunnan hyödyistä siitä liikkumisen ilosta ja edusta vaikka ei ihan niihin kaikkiin liikuntasuosituksiin pääsisikään meillä on ehkä vähän se ongelma että me aina pyrimme täydellisyyteen ja mittaamme sitä kun kun jokaisesta askeleesta todella on hyötyä kaiken liikunnan ei tarvitse olla olla

on todella hieno asia että meillä on liikuntapoliittinen selonteko käsittelyssä suomalainen järjestelmä liikunnan ja urheilun rahoittamiseen veikkausvoittovarat on upea järjestelmä ja tässä mietinnössäkin tuodaan esille se huoli että veikkausvoittovarat eivät mitä ilmeisimmin ole ainakaan merkittävästi kasvamaan päin päinvastoin me tiedämme jokainen että liikkumattomuudella on hintansa se on yksilön terveyden näkökulmasta yksilön elämänlaadun näkökulmasta hinta ja se on myös kansantaloudellinen hinta onkin tärkeää koska ihminen on homo ludens leikkivä ihminen että leikin varjolla eri ikäiset ihmiset saataisiin entistä enemmän liikkumaan ja rakentamaan omaa henkilökohtaista

puhemies edustaja kanervalle sanoisin että kyllä kuitenkin näkisin että tässä selonteossa ja on ollut nimenomaan ajatuksena se että todella selkeytetään hallintoa koska sitä me liikuntapuolellakin tarvitsemme resurssien todella täytyy mennä sinne ruohonjuuritasolle jotta liikettä tulee lisää sanoisin aivan samalla tavalla kuin edustajat multala ja toivola että kaikki liike on hyväksi ja ja siitä olen iloinen meidän valiokunnan mietinnössä kuinka sieltä korostuu jokaisen lapsen nuoren aikuisen vanhemman

arvoisa rouva se on tärkeä huomata että vaikka me eduskunnassa tietysti puhumme ennen muuta valtion panostuksesta liikuntaan niin kunnat ovat ne jotka taloudellisesti panostavat noin kuusi kertaa enemmän kuin valtio ja tästä näkee sen että se liikuttaminen ei tapahdu ylätasolla vaan se tapahtuu nimenomaan ruohonjuuritasolla kuntatasolla ja miten kunnat saadaan edes poikkihallinnollisesti miettimään niitä ratkaisuja joilla saadaan liikutettua kaikenikäisiä ihmisiä

tyytyväinen että eduskunta budjettikäsittelyssään nosti seuratukea mutta vasta nyt se on palautettu sille tasolle millä se oli siinä vaiheessa kun itse sitä urheiluministerinä nostin mutta tästä seuraava askel on kohti islannin

puhemies tästä on hyvä jatkaa ensinnäkin täytyy tietysti kiittää tätä tietomäärää joka meillä on nyt kaikilla käsissämme ainakaan tiedosta ei jää kiinni meidän liikunnan edistäminen tässä yhteiskunnassa suomalainen islannin malli oikeastaan nähdäkseni tässä tapauksessa on juuri sitä että me ymmärrämme missä meidän ongelmamme ovat ja puutumme niihin sitten niillä keinoilla mitä meillä on ja tästä selonteosta jos poimii yhden ongelman niin se kertoo muun muassa sen että meidän lukiolaisista viidesosa ja ammatillisessa koulutuksessa olevista neljäsosa liikkuu terveyteensä nähden liian vähän eli meidän pitää päästä lasten liikkumiseen ihan toisella tavalla käsiksi ja siihen on olemassa keino joustava koulupäivä aamu ja iltapäivätoiminnan uudistaminen eli sieltä se suomalainen islannin malli löytyy tartutaan tähän lasten liikkumattomuuteen sitä kautta että viedään se liikunta yhä voimakkaammin sinne missä kaikki lapset ja nuoret ovat eli tätä kohti jos me kykenemme etenemään tulevina vuosina niin uskon että teemme kaikkein voimakkaimman teon sille ongelmalle minkä tämä sinänsä ansiokas selonteko meille osoittaa

puhemies urheiluseuroilla on tärkeä rooli varsinkin lasten ja nuorten liikuttamisessa ja on hyvä varmistaa että se laaja ja mittava vapaaehtoistoiminta mitä siellä tehdään on mahdollista ilman esteitä eikä lisätä niitä esteitä vaan pikemminkin helpotetaan mutta on myös syytä muistaa se että omaehtoinen liikkuminen ja liikunnan harrastaminen tänä päivänä yhä tärkeämpiä ja myös lasten ja nuorten kohdalla täytyy mahdollistaa se että voi harrastaa voi pelata pihapelejä mennä sinne kentälle myös silloin kun ei ole urheiluseurassa mukana vaan on on mahdollisuus käyttää näitä liikuntapaikkoja no pyöräily ja kävely ovat tietenkin se arkiliikunnan kuntoliikunnan hyvä muoto mihin meidän pitäisi panostaa kaikkein eniten kevyen liikenteen väylät ovat edelleen kaikkein

arvoisa puhemies käsillä tosiaan on liikuntapoliittinen selonteko ja historiallisesti ensimmäinen sellainen suomessa ennen kaikkea liikuntatavoitteista meille tärkeimmän tulee olla lasten ja nuorten liikkeen lisääminen jokaisen lapsen ja nuoren tulee voida harrastaa maksuttomasti kokea liikkumisen iloa kokeilla eri lajeja ilman menestyksen pakkoa ja saada ohjausta osaavien valmentajien ja ohjaajien vetämänä tähän on lisättävä resursseja erityisesti seuroille joissa tehdään niin vapaaehtoisten kuin ammattilaisten toimesta tärkeää työtä liikkuva koulu mallia on syytä ryhtyä soveltamaan myös varhaiskasvatuksessa korkeakouluissa työpaikoilla ja vanhustenhuollossa on ennen kaikkea saatava panostuksia siihen että liikuntahyvinvointi ja liikuntamatkailualoille saadaan uusia työpaikkoja huippu urheilun toimintaedellytyksiä pitää parantaa ja vetovastuu siirtää olympiakomiteaan tämä liikunnan johtaminen tulee myös laajentaa opetus ja kulttuuriministeriöstä kattamaan kaikki hallinnonalat liikenne sote elinkeinot ja myös paraurheilu tulee integroida osaksi lajiliittojen toimintaa kannustinrahoituksella tämä on hyvä selonteko ja tätä jämerästi eteenpäin

puhemies liikunnan edistäminen ei ole vain yhden tahon asia se ei ole pelkästään seurojen ja lajiliittojen asia vaan se koskettaa koko meidän yhteiskuntaa ja muitakin liikuntajärjestöjä meidän täytyy saada tästä liikunnasta yksi meidän yhteiskuntamme keihäänkärki ja miettiä miten esimerkiksi työpaikoilla järjestetään työnteko niin että se mahdollistaa liikkumisen myöskin keskellä työpäivää eli tapana toimia arjessa tämä koskettaa kaikkia ikäryhmiä ja on aika huono juttu jos ihminen on huonossa kunnossa jo eskarissa mikä mahtaa olla meidän yhteiskuntamme kantokyky sen jälkeen liikunta on positiivinen mahdollisuus ja ennalta ehkäisevä vastaisku kuluille ja kun me puhumme ympäristöteoista niin nyt meidän pitäisi puhua myöskin liikuntateoista

puhemies tietysti valtion liikuntaneuvoston jäsenenä olen iloinen että olemme nyt tänään tässä tämä on historiallinen saavutus kiitos siitä sivistysvaliokunnalle yksimieliselle sellaiselle ja toki kaikille valmisteluun osallistuneille ne kaikki kohdat mitä nyt on nostettu esiin ovat tärkeitä ja katsovat pitkälle tulevaisuuteen ja etenkin kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitykseen

edustaja kanerva se miksi me ajoimme tätä valtion liikuntaneuvostonkin roolia enemmän strategiseksi valtioneuvostotasolle johtuu siitä että me olemme edelleen liian siiloutuneita me tarvitsemme poikkihallinnollisuutta jotta niin kuin edustaja vahasalo hyvin kuvasi me kosketamme koko yhteiskuntaa emme vain yhtä hallinnonalaa niin kuin me nyt valitettavasti liian usein teemme konkreettisena esimerkkinä esimerkiksi yhteistyö sosiaali ja terveysministeriön kanssa mikä on

arvoisa puhemies tunti liikuntaa päivässä kouluissa on ollut suuri menestystarina tällä vaalikaudella näemme erittäin tärkeänä tuossa valiokunnan mietinnössä ja itse näen tärkeänä ja keskusta näkee tavattoman tärkeänä että sitä laajennetaan ja kehitetään seuraavalla vaalikaudella niin että se koskee esimerkiksi ammatillista koulutusta jossa näemme todellisia haasteita toista astetta korkea astetta varhaiskasvatusta

toinen tärkeä asia on tämä poikkisektoriaalisuus siihen esitimme myös konkreettisia keinoja mielelläni kuulisin ministeriltä mitä olette niistä keinoista mieltä

puheenjohtaja urheilu ja liikunta on iloinen asia kaikki urheilu ja liikunta on iloinen asia ja arvokasta sekä yhteiskunnalle että yksilölle ei voi olla eikä pidä olla eikä ole sellaista tilannetta jossa julkiset panostukset huippu urheiluun olisivat jotenkin ristiriidassa junioritoiminnan kanssa ei ole tällaista vastakkainasettelua ei pidä olla eikä voi olla olen aina itse ollut sitä mieltä että että huippu urheilu tarvitsee jälkikasvua ja jälkikasvu tarvitsee esikuvia ei ole siis ristiriitaa vaan ne tukevat toinen toisiaan hyvinkin loogisella ja johdonmukaisella tavalla mutta silti puhemies törmää edelleen välillä tämmöisiin toisenlaisiin väitteisiin joissa näitä kahta asetetaan vastakkain miten herra ministeri teidän mielestänne pitäisi toimia argumentoida ja taistella tätä täysin keinotekoista vastakkainasettelua vastaan

arvoisa puhemies olemme kyllä liikuttavan yksimielisiä täällä salissa siitä liikunnan tarpeesta yhteiskunnassa mutta kun olemme neljä vuotta tapelleet täällä siitä kuinka sosiaali ja terveyskustannuksia saadaan hillittyä kolmella miljardilla ja sitten me näemme papereita joissa puhutaan että liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle kolme viiva seitsemän miljardia vuosittain niin eikö sieltä voisi löytää jonkunlaisen yhtälön se tarvitsee tätä poikkihallinnollisuutta niin valtion tasolla kuin kuntien tasolla se tarvitsee myös vaikutusten arviointia kun lakeja arvioidaan että siellä nimenomaan katsotaan liikuntanäkökulmasta liikkuvan koulun lisääminen sitä on ehdottomasti lisättävä ja nimenomaan kuten täällä otettiin

liike siellä on aivan liian vähäistä meillä on mahdollisuuksia tehdä uudistuksia verotuksen kautta tällä hetkellä mitä lähemmäksi menet yksilöä sen enemmän maksat siitä alvia se ei ole mielestäni oikein paljon on tehtävää vielä jäljellä jotta asiat saadaan paremmalle

arvoisa puhemies pallo on nyt heitetty tulevalle eduskunnalle tämä ja sivistysvaliokunnan hyvät ponnet jotka yksimielisesti hyväksyttiin hyvin tärkeitä kysymyksiä lasten ja nuorten harrastustakuu liikuntamäärärahojen lisääminen erityisesti seurojen toimintamahdollisuuksien parantaminen liikkuvan koulun laajentaminen toiselle asteelle mutta myös korkeakouluihin haluaisin sitä korostaa sillä korkeakoulu on juurikin se paikka missä on viimeinen hetki napata nuori mukaan liikunnalliseen elämäntapaan haluaisinkin kysyä ministeriltä millä tavalla on ajateltu jalkautettavaksi tätä liikkuva korkeakoulu ohjelmaa yhä vahvemmin ja mitä toimenpiteitä minusta olisi hienoa osallistaa nuoret itsensä tähän mukaan opiskelijat opiskelijoiden liikuntaliitto ja kysyä heiltä parhaita ratkaisuja

kaikki teot liikkumisen lisäämiseksi ovat tärkeitä ja niitä tulee tehdä omasta mielestäni tässä liikuntapoliittisessa selonteossa on tärkeä ja hyvä asia se että vapaaehtoistyön ja järjestötyön normien purkamista jatketaan se on tärkeää sillä seurat ja vapaaehtoisjärjestöt tekevät äärettömän paljon

nykyisestä neljästä miljoonasta kuuteen miljoonaan euroon se on tärkeä asia liikuntaan ja urheiluun kannattaa aina panostaa omasta mielestäni kuntoliikuntaa kaikkea liikuntaa ja huippu urheilua ei saa asettaa vastakkain vaan kaikkia tarvitaan me tarvitsemme myöskin huippu urheilusta sellaisia

puhemies sivistysvaliokunnan mietinnössä on hyviä kannanottoja erityisesti iloitsen siitä että valiokunta esittää pohdittavaksi ilmiöpohjaisen budjetoinnin sopivuutta hallintorajat ylittävän liikkumisen edistämiseen myös ehdotus edistää tietoisuutta liikunnan terveysvaikutuksista kaikissa sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa sieltä lastenneuvolasta ikäihmisten hoitoon ja hoivaan on on tärkeä kannanotto tällä hetkellä esimerkiksi kotihoidon asiakkaat pääsevät hyvin harvoin ulos kodeistaan vaikka se olisi paras ikäihmisen toimintakykyä aktiivisuutta ja hyvinvointia edistävä asia olla kotihoidossa asiakkaita jotka eivät oikeastaan koskaan pääse omasta kodistaan ulos ja kun tilanne on tällainen niin voidaan myöskin ajatella että tämä etteivät ikäihmiset pääse ulos omasta kodistaan on jopa ihmisoikeusrikkomus puhumattakaan siitä mitä se tarkoittaa toimintakyvyn heikkenemisen kannalta

arvoisa puhemies on hieno asia että tämä selonteko on nyt palautekeskustelussa se sisältää hyvin paljon asioita joiden toteuttamisesta sitten seuraavat hallitukset ja päättäjät vastaavat mutta meillä jokaisella on tässä oma rooli liikehän on lääke niin kuin täällä on moneen kertaan todettu ja minä nyt kannustan kaikkia edustajia että lähdetään itse malliksi siihen voin kertoa että minulla on ihan omakohtaiset kokemukset kuinka hyvin liikkuminen auttaa ihmistä selviytymään ikääntyneempänäkin tehdään itse kootaan joukko ympärille joiden kanssa liikutaan yhdessä me voimme jokainen sen tehdä omalta kohdaltamme ja se ei maksa yhtään mitään kaiken kaikkiaan tärkeintä on se että liikkumisesta tulee elämäntapa se pitäisi meidän jotenkin pystyä saamaan ihmisille sellaiseksi että se kuuluu aivan samalla tavalla meille joka päivä kuin se että me syömme

on hyvä että tässä salissa emme liikutu vain omista sanoistamme vaan haluamme myös liikuntaa edistää koko yhteiskunnassa historiallisen liikuntapoliittisen selonteon avulla tässä on nostettu seuratyö esille se on tärkeää ja on hyvä että siihen lisätään resursseja mutta hieman epäilen sitä päästäänkö perinteisellä seuratyöllä kiinni niihin lapsiin ja nuoriin jotka eivät liiku lainkaan siinä esimerkiksi koululiikunta on tärkeässä osassa tämä tunti liikuntaa päivässä on tietysti hyvä tavoite ja palvelee erityisesti niitä jotka liikkuvat jonkin verran ja saavat vielä lisäbuustia siitä että että tulee tämä tunti liikuntaa päivässä mutta entä ne nuoret jotka lannistuvat enemmän koululiikunnassa kuin siitä innostuvat toivon että siihen huomiota ja ja tehtäisiin ratkaisuja esimerkiksi nämä arvosanat oli sitten liikunta tai kuvataide hieman kyseenalaistan sitä onko niille tarvetta niin kuin edustaja arhinmäki toi esille kunnilla on tässä iso rooli moni sanoo sitä että seurat vievät kaikki kuntien liikuntatilojen ajat ei riitä aikaa näille höntsäporukoille siellä höntsäporukoissa todennäköisesti on juuri niitä lapsia ja nuoria jotka muuten eivät riittävästi

puhemies ensinnäkin haluan kiittää vapaaehtoistyöntekijöitä kolmatta sektoria se työ mitä seuroissa tehdään on äärimmäisen arvokasta ja kaikki sellaiset päätökset jotka vaikuttavat siihen pitää aina katsoa siitä näkökulmasta että vapaaehtoistyötä ja talkootyötä emme vaaranna se on se kasvujalka ja kivijalka jonka varaan suomalainen urheilu perustuu toisena kun on puhuttu tästä poikkihallinnollisuudesta haluan nostaa esiin kuntien hyvinvointikertomukset ne pitää tehdä mutta niissä pitää ottaa erittäin vahva poikkihallinnollinen näkökulma sillä mitä liikunnan parissa tehdään yhteys sitten sinne terveyskuluihin ja muihin kuluihin sitten ministerille kysymys aika vähän käytetään entisiä huippu urheilijoita ikään kuin mentorointimielessä meillä on satoja entisiä huippu urheilijoita joilla on paljon annettavaa ja jotka olisivat mahdollisesti veloituksetta käytettävissä nuorten sparraajiksi onko jotain

liikkuminen kaipaa enemmän huomiotamme sillä liikunta on tärkeä tekijä ikääntyvän väestön toimintakyvyn säilyttämisessä liikunnan tulisikin olla mukana sekä kotipalveluissa että laitospalveluissa ja erityisesti tietenkin tulisi kiinnittää huomiota toimintakyvyltään tai terveydeltään heikentyneisiin iäkkäisiin jotka asuvat kotonaan tai sitten ovat ovat ilman säännöllisiä palveluita vanhusten laitospalveluissa laitospalveluissa voitaisiin aloittaa tämmöinen liikkuva koulu tyyppinen ohjelma jossa sitten kokeiltaisiin miten liikunta saataisiin ihan jokapäiväiseksi osaksi vanhusten palvelulaitoksia ja samoin myöskin kotipalveluissa voitaisiin hanketoiminnalla aloittaa kokeiluhanketta jossa kunnan palkkaama tai muu muu liikuntaneuvoja kiertäisi kotipalvelun piirissä olevien vanhusten kodeissa täytyy muistuttaa liikunnan asiantuntijat ovat ainakin minulle kertoneet että vielä yhdeksänkymppinenkin voi parantaa lihaskuntoaan niin paljon että toimintakyky paranee ja esimerkiksi kotona selviytyminen sitten

puhemies on puhuttu islannin ilmiöstä mikä ilmiö se on se on hyvin pitkälle joukkueurheiluilmiö näemme jalkapallossa ja käsipallossa aivan uskomattomia suorituksia emme ole kyllä paljon nähneet islantilaisia juoksijoita ja hiihtäjiä tuolla menestyjinä sama ilmiö on suomessa saamme mm kisoista pronssimitalin mutta sen sijaan joukkueurheilussa suomi menestyy siihen nuoret tulevat aivan mukaan viimeksi kulttuuriministeri karpela ymmärsi joukkueurheilun merkityksen hänen aikanaan tuli olimme sitä esittämässäkin minäkin lentopalloliiton puolesta tämmöinen joukkueurheilurahan huomioiminen edustaja arhinmäen aikana en huomannut että joukkueurheilua olisi huomioitu erityisesti mutta nyt asetan toiveeni ministeri terhoon onko meillä rahoitus huomioimassa tällä hetkellä riittävästi sen että nykyään nuoret ovat joukkueurheilussa erittäin vahvasti ja että siellä myöskin suomi menestyy erittäin vahvasti olemmeko ajan tasalla tässä suhteessa

arvoisa rouva puhemies terveyttä ja hyvinvointia edistävä ja iloa elämään tuova liikunta pitäisi saada jokaisen kansalaisen arkeen meillä tulevaisuusvaliokunnassahan käsittelimme tätä selontekoa ja kuulimme useita asiantuntijoita ja kirjallisena saimme nipun myös ja nostimme yhtenä ensimmäisistä asioista esille sen että nimenomaan arkiliikunnan lisääminen olisi keskeinen keino millä suomalaisten liikkumattomuusongelmaa saisimme vähennettyä ja tässä tietysti esteetön ja liikkumaan liikkumaan houkutteleva yhteiskuntasuunnittelu on yksi asia myös hyvinvointia ja terveyttä edistävä liikunta kaikissa ikäryhmissä kouluissa eri asteilla ruuhkavuosina työpäivään mutta myös sitten

sinne ikäihmisten joukkoon kyllä säästää euroja myös terveydenhuoltokustannuksissa haluaisin kysyä kun nostimme esiin myös että pitäisi valtion varoja korvamerkitä entistä voimakkaammin seuratuissa niihin yhdistyksiin jotka ottavat huomioon vähän liikkuvia lapsia ja nuoria sekä eri tavoin syrjäytymisvaarassa olevia nuoria niin onko tätä ajatus edistää nimenomaan että eri yhdistykset huomioisivat jollakin tavoin syrjäytymisvaarassa olevat ja että myös

tämä selonteko on arvokas selonteko ehdotuksia on oikein hyviä niitä kannattaa kannattaa niin kuin täälläkin on käynyt selväksi kolme punktia ensinnäkin kannattaa ja täytyy antaa suuri tuki ja arvostus kaikelle vapaaehtoistyölle myös liikunnan merkeissä sitä tehdään seuroissa tavaton määrä eikä kysytä että mitä te minulle oikein maksatte punkti toisella liikunnalla on ihan suora yhteys tähän paljon puhuttuun soteen joka joskus myös toteutuu ja valtakunnallisena järjestelynä se ennalta ehkäisee erittäin paljon semmoisia juttuja jotka maksavat paljon jotka pitää saada kuntoon joka tapauksessa se kannattaa tehdä joka tapauksessa kohta kolme hallintoa kannattaa aina justeerata ja hakea järkeviä juttuja mutta olennaisinta on kuitenkin se että toiminta pelaa että toimintaan suunnataan voimavaroja mahdollisimman paljon siihen varmaan tässäkin

hyvä olo siinä säästää kaikenlaisia menoja se elämäntapa lähtee siitä että että kodeissa ja kouluissa nämä asiat ovat voimakkaasti esillä tähänkin sopii turkulainen viisaus että liike on tärkeämpi kuin päämäärä
ja sitten vielä kolme vastauspuheenvuoroa edustajat

arvoisa puhemies suomi tarvitsee lisää liikuntaa liikkumattomuuden kustannukset ovat itse asiassa suuremmat kuin kuntien liikuntabudjetit tänä päivänä ja meidän pitää kääntää tämä ja ottaa hyöty siitä liikunnasta paremmin irti liikkuvasta koulusta sitä pitää laajentaa ja päästä kohti liikkuvaa elämäntapaa kerhotoiminta harrastustakuu jotka ministerikin toi esille ovat tässä äärimmäisen tärkeitä ja arvokkaita

arvoisa rouva puhemies tämä liikuntapoliittinen selonteko minkä edustaja puumala asiantuntevasti meille esitteli on todellakin tärkeä paperi ja tässä nostetaan monta hyvää kohtaa itse haluan korostaa erityisesti kolmannen sektorin merkitystä urheiluseurojen kasvattavaa vaikutusta nuorille samoin myös koululiikunnan osuutta tulisi kehittää ja lisätä tunti liikuntaa päivässä on hyvä hyvä tavoite ollut ja sitä kautta nuoret oppivat kenties tulevaisuudessa islannin ihmeen myös suomessa täälläkin salissa on monta huippu urheilijaa he ovat esimerkkeinä meille että huippu urheilun jälkeen kun lähdetään viemään asioita eteenpäin muistetaan kuitenkin tämä perusjoukkue perusjoukkue urheiluseurat nuoret

nuorella tilanne tällä hetkellä eli seuramaksut ovat niin korkeita pahimmillaan viisisataa euroa kuukaudessa jääkiekossa että eihän siihen ole varaa tavallisilla perheillä ja varsinkaan yksinhuoltajaperheillä jos on työttömyyttä eli silloin pitää isovanhempien tulla mukaan tähän hommaan nyt me puhumme vähän niin kuin ylätasolla tässä keskustelussa tästä asiasta meillä on seinäjoella s kiekko joka pelaa jääkiekkoa suomi sarjassa siellä on nitroskiekko eläkeläisten liikuntakerho ja me olemme pitäneet kirkkokonsertteja joittenka tuotolla annetaan stipendi vähävaraisten lasten seuramaksuihin mutta se auttaa vain sen yhden kerran se ei jatkuva tuki minä sanoisin vain näin täältä ruohonjuuritasolta mieluummin rahat seuratoiminnan tukemiseen niin kuin edustaja arhinmäen ollessa ministerinä kuin sinne huippu urheiluun

edustaja multala vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies tähän on pakko todeta se että jos katsotaan huippu urheilijoita suurinta osaa niistä urheilijoista jotka ammatikseen harjoittelevat moni heistä on opiskelija rahoittaa urheiluaan opintolainalla sponsorirahan saaminen on itse asiassa suomessa todella hankalaa ja erityisesti niille nuorille urheilijoille joiden tuloksia vielä ovat potentiaalisia mutta joiden on harjoiteltava yhtä paljon kuin huippujen suomessa itse asiassa sponsorirahamarkkinat laahaavat huomattavasti jäljessä esimerkiksi siitä missä ollaan ruotsissa ja olemme aivan eri tasolla siinä jolloin on aika erikoista sanoa että urheilijat pärjäisivät ainoastaan sillä ainakin jos omasta kokemuksestani katson tätä asiaa niin en olisi millään päässyt huipulle ja pärjännyt pysynyt siellä yli vuosikymmentä jollei käytettävissä

nyt alkaa taas tulla lisää puheenvuoroja otetaan nämä lyhyet kosonen arhinmäki wallin ja pauli kiuru
arvoisa rouva puhemies voin hyvin yhtyä edustaja multalan näkemykseen siitä että valtion tukea kyllä tarvitaan myös huippu urheilijoille ehkä vielä semmoinen yksilöurheilijan näkemys erityisesti on nimittäin todella tutkittu että suuri osa ihan huipulla urheilevista yksilöurheilijoista on köyhyysrajalla tulojensa suhteen joten kaikki tuki on tärkeää julkinen tuki suomessa on suunnilleen samalla tasolla kuin muissa pohjoismaissa mutta niin kuin multala tuossa juuri totesi juurikin yritystuki on saatava mukaan vahvemmalla vahvemmalla kokonaisuudella siksi siksi näkisin erityisesti nuorilla että siinä nivelvaiheessa kun kun nuoret miettivät juuri sen sen läpimurron kynnyksellä mihin elämän osa alueeseen lähteä panostamaan täytyy olla mukana ja siihenhän me tällä kaudella olemme satsanneetkin miljoonalla eurolla nämä ovat pieniä rahoja mutta saavat valtavasti aikaan tämä on ollut hyvin kiitelty muutos

arvoisa rouva puheenjohtaja aina sanotaan että raha olisi se resepti jolla suomalainen urheilu palautetaan palautetaan taas menestyksen tielle jos se olisi pitäisi menestyä paremmin kuin menestyimme kymmenen tai viisitoista vuotta sitten nimittäin veikkausvoittovarat ovat kasvaneet tähän asti ja itse asiassa huippu urheilurahoituksen osuus siitä on kasvanut ongelma ei ole se että meidän julkinen rahoitus huippu urheilulle ei olisi samalla tasolla kuin muissa pohjoismaissa aivan niin kuin edustaja kosonen tässä totesi vaan ongelma on se että se iso gäppi tulee yksityisen puolen rahoituksesta jos verrataan muihin pohjoismaihin

tästä kiistaa huippu urheilun ja lasten liikunnan välille mutta minä kysyn vain kuinka moni teistä kuukausittain osallistuu jonkun lapsen lapsen urheilun sponsorointiin sen takia että jos ei tätä tekisi niin se urheilu loppuisi siis meillähän on se tilanne tällä hetkellä että kohta käy niin että tämä yhteiskunta jakautuu siltäkin osin että vähävaraisten perheitten lapset eivät voi osallistua kilpaurheiluun koska ei ole varaa maksaa seuramaksuja
nyt alkaa olla vähän liikaa vastauspuheenvuoroja tässä vaiheessa me jatkamme sitten myöhemmin mutta täällä on nyt varattuna kiuru pauli mikkonen puumala ja jarva ja sitten mennään ministerin puheenvuoroon otetaan debattia sitten myöhemmin
arvoisa rouva puhemies wallin toi mielenkiintoisen näkökulman ja kannatettavan näkökulman kaikilla ei tietenkään ole taloudellisia mahdollisuuksia lähteä tuolla tavalla tukemaan mutta niin kuin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin niin tämä vapaaehtoistyö ja se oma aika on on vähintäänkin ellei vieläkin arvokkaampaa kuin kuin se rahallinen tuki mitä sitten yksityiseltä henkilöltä voi odottaa ja olettaa tähän sponsorointiin ja yhteistyöhön liike elämän ja muiden tahojen kanssa liittyy myös merkittäviä mahdollisuuksia on sanottu että me emme osaa markkinoida urheilua osaa tehdä sponsorointia ja tällaista mielekkäällä tavalla mutta siihen on nyt koulutusta tullut esimerkiksi jyväskylän ammattikorkeakoulussa on urheilun johtamiseen ja markkinointiin liittyvä koulutusohjelma me puhumme osaamisesta koulutuksesta ja sitten poikkihallinnollisesti liitetään se urheiluun ja kuntoiluun jossa on merkittävät mahdollisuudet viedä asioita niin että myös se euro liikkuu positiivisella tavalla eteenpäin
arvoisa puhemies minusta tässä on tosi tärkeä näkökulma tullut esille on aivan totta että seuroissa harrastaminen on monelle lapselle ja monelle perheelle liian kallista ja on hyvä että myös näitä seuratukia on ohjattu siihen että se myös semmoiseen harrasteenomaisempaan

esiin se että sivistysvaliokunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan arvioon siitä että liikunnan rahoitukseen mahdollisesti syntyvää liikkumavaraa tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaiseen liikuntatoimintaan joka edistää kansanterveyttä ja sen myötä kansantaloutta ja julkisen talouden näkökulmasta on olennaisempaa huolehtia kansanterveyttä edistävän liikunnan edistämisestä olisin kysynyt ministeriltä tässä on nostettu olympiakomitean rooli jolla on tärkeä rooli terveyden ja arkiliikunnan edistäjänä niin voisitko vähän avata tätä lisää koska itse ajattelen että olympiakomitea jossa lajiliitot ennen kaikkea ovat jäsenenä suuntautuu kuitenkin ennemmin sinne sinne kilpa ja ja huippu

arvoisa puhemies tästä seuratoiminnasta puhuttaessa erityisen tärkeää on se että saadaan ohjaajille valmentajille niin vapaaehtoisille kuin ammattimaisesti toimiville ne resurssit koska se on sitä mikä tarjoaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuden siihen ohjaukseen se on merkittävin kustannus siellä ja siihen siihen meidän pitää panostaa niin julkisen sektorin kuin yrityssektorin puolesta jotta ei tarvita

huomataan noissa testeissä ja cooperin testeissä että heikentynyt puolustusvoimissa tehdään tärkeää työtä tähän liittyen että reservi pysyy hyvässä kunnossa ja saadaan se valmius siellä jo varusmiespalveluksen aikana mutta meillä olisi syytä käynnistää ensi kaudella kuntiin kattava kokeiluhanke jossa kunnat tarjoaisivat ilmaiseksi ja valtion tuella ohjattua liikuntaa ennen palvelukseen astumista että kunto saataisiin parempaan kuntoon ennen kaikkea aloitettaisiin tulevaisuuskutsunnat joihin otetaan myös naiset mukaan ja tarjotaan se liikuntaohjaus jo tarpeeksi ajoissa tällä on merkittävä vaikutus koko elämän kattavaan liikuntaan
ja sitten edustaja puumala otetaan sitten vielä edustaja elomaan vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies vielä se iso kuva mielestäni mitään vastakkainasettelua huippu urheilun ja liikunnan välillä lasten ja nuorten liikunnan välillä molemmat tarvitsevat toinen toisiansa kun kansa liikkuu ja se on kaikille terveydellisesti hyvä niin sieltä tulee myöskin niitä huippuja sitten kun tulee huippuja ne ruokkivat taas uusia nuoria lähtemään lähtemään mäkeen tai lähtemään kokeilemaan jalkapalloa tai jääkiekkoa tai koripalloa tai mitä tahansa molempia tarvitaan mutta tämä edustaja wallinin esiin nostama asia miten löytäisimme vielä keinoja siihen että harrastus myös seurassa olisi niin monelle kuin kuin suinkin mahdollista mielellään kaikille siinä nämä iltapäivät mistä täällä puhuttiin ovat tavattoman tärkeitä seurat voisivat olla toteuttamassa sitä toimintaa sieltä iltapäivissä ja kysyisin mielellään ministeriltä mitä tälle yleislisenssiajatukselle kuuluu tällä hetkellä siis paljonhan kokeiluja on menossa siitä että yhdellä lisenssillä voisi kokeilla tai harrastaa monenlaista monessa seurassa se olisi yksi askel siihen suuntaan että kynnys olisi mahdollisimman matala harrastuksen aloittamiselle ja sen toteuttamiselle seurassa mitä voisimme tehdä tässä suhteessa

arvoisa puhemies totta kai se on niin että sinne varhaiseen ikään pitää pyrkiä vaikuttamaan silloin kun puhutaan liikkumattomuudesta niin että perheet kasvavat siihen että yhdessä liikutaan ihan pienestä asti ja porukalla ja se jatkuu sitten elämässä pidemmälle ihan aikuisikään asti ja siitä eteenpäin yksi harrastus jokaiselle vähintään sellainenkin harrastus mikä voi olla hintava se pitäisi olla mahdollista kaikille lapsille nuorille ja sitten ikäihmiset liikkumaan huippu urheilusta sen verran että suomessa yritykset ovat aika minimaalisesti vielä mukana sen takia huippu urheilu tarvitsee tukea koska me kaikki haluamme mennä sinne toreille ja turuille kun suomi on pärjännyt ja ja se ei ilman lisärahoitusta onnistu rahoitus on tärkeä pointti mutta tietysti kaikki lähtee jo sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta että saamme hyviä urheilijoita myös huipulle

arvoisa puhemies en ota tähän viimeiseen keskusteluun nyt muuta kantaa kuin vastaamalla edustaja wallinin kysymykseen että itsekin jaan sen saman näkemyksen kuin täällä moni muu että huippu urheilu ja kansanterveysliikunta eivät ole vastakkaisia asioita vaan huippu urheilijat innostavat meitä kaikkia liikkumaan ja vastaavasti huippu urheilijoita ei synny jos ei meillä ole sitä kansanterveysliikuntaa ja jos eivät kaikki pääse yrittämään varallisuudestaan riippumatta sitten keskustelun alkuvaiheessa paljon viitattiin tähän ainaiseen julkissektorin ongelmaan että ei kai nyt vain vahingossa lisätä byrokratiaa kun tehdään selonteko julkissektorin toimesta että byrokratia tulisi selkeämmäksi kieltämättä tätä täytyy aina varoa parhaillaan ollaan avustusjärjestelmiä selkeyttämässä ja monesti olen jo ministeriuralla itsekin sen kokenut että järjestöillä on vaikeuksia tämän järjestelmän kanssa ja se johtaa takaisinperimisiin tai jopa oikeusjuttuihin pahimmillaan eduskuntakin minulle nimenomaan ehdotti koordinaatioelimen perustamista poikkihallinnollisuuden parantamiseksi ja juuri näissä kun uusia elimiä perustetaan toisaalta niitä tarvitaan mutta toisaalta pitää varoa ettei sitten synny tarpeetonta byrokratiaa tästä päästäänkin tähän poikkihallinnollisuuteen mitä ministeri edustaja arhinmäki joka on asiaan hyvin perehtynyt ja moni muukin korosti edelleen se kehittämisaihe tulee varmasti myös seuraavalla vaalikaudella olemaan ja tämänkin selonteon pohjalta se miten valtio kunnat seurat koulut perheet saadaan mahdollisimman kitkattomaan yhteistyöhön niin että nuoret pääsevät liikkumaan koulujen tiloissa silloin kun vanhemmat ovat vielä töissä saavat jo kunnollista valmennusta siihen aikaan ja miten kyydit ja liikuntapaikat saadaan organisoitua niin että tämä onnistuu kivelä otti esiin veikkausvarakysymyksen joka on erittäin tärkeä tulevaisuuden kysymys se että ja sen kehittäminen on niin voimakkaasti valtion puolesta sidottu veikkausvaroihin on rajoite joka tulee todennäköisesti hyvin lähitulevaisuudessa olemaan yhä suurempi rajoite jos me sitoudumme tähän ainoaan rahoituksen muotoon tämä tulee kostautumaan meidän liikunnan kehittämiselle joten siksi on erittäin tärkeää että vähitellen siirrytään budjettivaroja kohti myös liikunnan kaikkiaan keskustelusta kiitän sen rakentavaa sävyä koska vaalikausi tunnetusti sisältää enää neljä eduskunnan työpäivää joista tämä yksi on jo menossa joten on erittäin tärkeää että meidän kaikkien asenne on myönteinen siihen että seuraavalla vaalikaudella ja hallitusneuvotteluissa otetaan nämä kysymykset eri yhteyksissä esiin huomattavasti näyttävämmin kuin ne koskaan aiemmin on otettu nyt siihen on varmasti tilaisuus osittain tämän selonteon osittain tällä vaalikaudella entistä laajemmin ymmärrettyjen liikkumattomuuden kustannusten takia ja ylipäänsä sen perusteella että täällä selvästi on se asenne puolueesta toiseen että kaikille pitää saada entistä paremmat mahdollisuudet liikkua ja aivan erityisesti pitää löytää keinoja kannustaa ja auttaa niiden liikkumista joilla on siihen joitain esteitä kuten taloudellisia tai muita olen siis omasta puolestani hyvin iloinen tästä prosessista se on ollut rakentava ja hyvä ja tulee seuraavalla vaalikaudella johtamaan toivottavasti konkreettisiin toimenpiteisiin ja osittain on jo ehtinyt johtaa tämänkin vaalikauden aikana mitä itse olen ehtinyt laittaa liikkeelle

sitten mennään puhujalistalle

arvoisa rouva puhemies

ja tätä sivistysvaliokunnan mietintöäkin itse asiassa merkittävämpi aineisto ainakin itselleni oli se tutkimuskooste joka oli liikuntapoliittisen selonteon liitteenä itsekin sain siitä uutta tietoa ja uusia oivalluksia äärimmäisen tärkeätä mikä mietinnössä mainitaan on tiedolla johtaminen se että entistä enemmän tutkittuun tietoon perustetaan myös politiikkaa jota tehdään liikunnassa arvoisa rouva puhemies keskityn puheenvuorossani lasten ja nuorten liikuntaan koska lapsena opittu liikunnallinen elämäntapa on se joka kantaa läpi elämän toisaalta liikunta lapsena ja nuorena parhaita tapoja saada ystäviä saada kavereita saada sosiaalisia ympyröitä ja jos syrjäytetään varhaisessa vaiheessa liikunnasta niin silloin syrjäytetään monella tavalla muutenkin yhteiskunnan ulkopuolelle suuri ja valitettava trendi viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut liikunnan kallistuminen se näkyy suoraan siinä että entistä useampi perhe ilmoittaa että lasten liikkumisen harrastamisen esteenä on liian korkeat harrastusmaksut jo noin kolmekymmentä prosenttia perheistä mainitsee harrastusmaksut esteenä tämä tarkoittaa sitä että kysymys ei ole vain kaikkein köyhimmistä perheistä vaan työssä käyvistä tavallisista suomalaisista perheistä siksi nähdäkseni meidän kaikkein tärkein on pohtia millä me huolehdimme siitä että jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen seuratuki on tähän tärkeä elementti toimiessani ministerinä kasvatin seuratuen alle kahdesta miljoonasta viiteen miljoonaan euroon sitä ohjataan nimenomaan seuratukena niin että se alentaisi harrastamiskustannuksia ja mahdollistaisi jokaisen lapsen ja nuoren liikkumisen

josta se tuli alaspäin kauteni jälkeen seuratukea pitää kasvattaa aivan niin kuin tässä mietinnössä todetaankin sen pitää olla yksi niistä keinoista joilla painamme alas liian korkeita harrastuskustannuksia mutta seuratuki on nähdäkseni vain askel kohti pidemmälle menevää ratkaisua täällä muutama on nostanut jo esille puheenvuoroissa niin sanotun islannin mallin islannin mallihan tarkoittaa sitä että heti koulupäivän jatkeena on harrastukset ja yhteiskunta voimakkaasti tukee tätä harrastamista niin että oikeus vähintään yhteen harrastukseen koulupäivän jälkeen se on erityisen hyvä malli myös sen vuoksi että nyt meillä on niin että lapset tulevat koulusta kotiin odottamaan vanhempia jotta vanhemmat voisivat kuskata harrastuksiin itse asiassa sitä yhteistä aikaa jää perheelle monesti kovin vähän islannin mallin suomalainen versio merkitsisi sitä että perheelle jäisi myös yhteistä aikaa enemmän

puhemies yksin harrastaminen seuroissa ei kuitenkaan riitä tutkimusten mukaan niistäkin lapsista ja nuorista jotka ovat aktiivisia urheilun harrastajia seuroissa puolet liikkuu riittävästi liikuntasuosituksiin nähden siksi tarvitaan liikuntaa myös muussa arjessa liikkuva koulu jossa on pyritty tuomaan liikunnallisuutta koko ajan osaksi koulupäivää on ollut menestys liikkuvaa koulua pitää laajentaa päiväkoteihin toiselle asteelle ja korkea asteelle aivan kuten mietinnössä ja selonteossa on esitetty toinen tärkeä huomio erityisesti pienten lasten osalta mikä täältä tutkimusaineistosta nousi esille ja jonka edustaja multala erityisesti on tuonut esille

pitää liikkua yhdessä se on pienten lasten kohdalla sitä kaikkein parasta kaikkein tehokkainta liikkumista miten me pystymme sitä sitä tukemaan entistä enemmän voi olla että vähän ennen vaaleja tämä on poliittinen itsemurha helsinkiläiselle kansanedustajalle mutta kehun silti turkua turussa on lasten liikunnan ihmemaa konsepti jossa yhdeksässä eri paikassa joka sunnuntai yhdessä liikkumaan ei ohjatusti vaan yhdessä tekemällä tästä pitäisi kunnan kuin kunnan ottaa mallia avata koulusalejaan sunnuntaiaamuisin lapsiperheiden liikunnalle vapaalle toimimiselle siellä ovat valmiina pallot maalit mailat patjat ei tarvitse kuin ovet avata niin salit täyttyvät tästä jätin esimerkiksi eilen helsingin valtuustossa helsingin osalta aloitteen eli tarvitaan isoa muutosta ja erityisesti sen osalta että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus oikeus ja varaa liikuntaharrastukseen

arvoisa puhemies hyvät

arvoisa puhemies suomalaisen huippu urheilun perusta on sen laaja alaisessa toimintapohjassa vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys seurojen arjessa ja ylipäätään lasten ja nuorten liikuttamisessa mielestäni on väärin asettaa vastakkain huippu urheilu ja tai liikkuminen kaikkea tarvitaan ilman sitä että lapset ja nuoret liikkuvat arjessa omaehtoisesti yhdessä vanhempien kanssa saati sitten päiväkodeissa ja kouluissa meillä ei ole myöskään aktiivista seuratoimintaa saati sitten huippu urheilua tarvitsemme kuitenkin entistä selkeämpää työnjakoa opetus ja kulttuuriministeriön ja olympiakomitean välillä ja tämä prosessi onkin jo erittäin hyvin edennyt itse asiassa tässä välissä siihen edustaja mikkosen kysymykseen uusi olympiakomiteahan on yhdistetty valosta ja sitä ennen slusta eli suomen liikunnasta ja urheilusta joka on kunto ja terveysliikunnan järjestö toki järjestäytyneen liikunnan järjestö olympiakomitea todella nykyään edustaa sekä tätä puolta että sitten järjestäytynyttä seuratoimintaa ja huippu urheilua nyt käynnissä olleessa työssä ministeriön ja olympiakomitean välillä on selkiytetty vielä vielä sitä että olympiakomitea johtaa suomalaista huippu urheilua se ei silti tarkoita sitä etteivätkö nämä muut asiat olisi yhtä tärkeitä ja erityisesti siis olympiakomitean huippu urheiluyksikkö johtaminen kuuluu

selonteon ansiona voidaan pitää myös sitä että liikunnan rahoitustarve on tunnistettu ja tunnustettu valtion rahoitusta esitetään lisättäväksi kaksituhattakaksikymmentä luvulla olym piarahaston pääomittamisen kautta ja koko liikunnan ja urheilun rahoitusta budjetin avaamisen kautta ja poikkihallinnollisuuden keinoin valiokunnan saamien asiantuntijalausuntojen perusteella liikunnan kokonaisrahoitusta tulee pyrkiä vahvistamaan siten että vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä huippu urheilun rahoitus on kasvanut vuositasolla noin kolmekymmentä miljoonaa euroa ja kun otetaan kaikki nämä toimenpiteet joita liikuntapoliittisessa selonteossa esitetään eri vuosille puhutaan satojen miljoonien panostuksista tulevan hallituksen tehtäväksi jääkin pohtia millä aikataululla ja missä järjestyksessä näitä esitettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa kuten edeltävä puhuja totesi kaikista vaikuttavin tapa jolla liikunnalliset elämäntavat muodostuvat on ihan varhaislapsuudessa yhdessä vanhempien kanssa harrastettu liikkuminen ja liikunta sen vuoksi koen että erityisen tärkeää olisi vielä vahvistaa neuvoloiden roolia liikunnan merkityksen esiintuojana ja lisäksi huolehtia siitä että nyt aloitettu pilotti varhaiskasvatuksessa vakinaistetaan ja sitä laajennetaan ensi vaalikaudella koskemaan kaikkea varhaiskasvatusta sillä jo siellä varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatusikäisten lasten keskuudessa ne liikuntatottumukset syntyvät sen lisäksi liikkuva koulu toimintamalli on hyvä vakinaistaa ja sitä tehdäänkin jo monissa kunnissa liikkuva opiskelu toisella asteella ja korkea asteella on myös otettava tosissaan sillä kuten muutkin aikuiset myös opiskelijat liikkuvat liian vähän se mikä olisi äärimmäisen

poikkihallinnollista otetta on se että erityisesti terveyden edistämisen puolella ja myös sairaanhoidon puolella ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa vahvistetaan niin että myös terveydenhuollon ammattilaiset koulutetaan ymmärtämään liikunnan liikkumisen merkitys entistä kokonaisvaltaisemmin terveyden edistämisessä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat

todettu suomi tarvitsee lisää liikuntaa meidän liikkumattomuuden istumisen ja paikallaolon kustannukset ovat tänä päivänä jo suuremmat kuin itse asiassa kuntien liikuntabudjetit yhteensä ja sen takia tätä suuntaa kannattaa kyllä kääntää ja lähteä vaikkapa jokaisen kunnan kohdalla kilpailemaan siitä suomen liikkuvimman kunnan tittelistä kuntoliikunta on tärkeässä osassa tässä kokonaisuudessa ja pidän erittäin tärkeänä että yhdyskuntasuunnittelussa tähän kiinnitetään huomiota olen itse saanut olla kaksitoista vuotta valtion liikuntaneuvostossa ja vetää myös sen rakentamisjaostoa ja ja jäi kerran mieleen erään asiantuntijan toteamus oletteko kiinnittäneet huomiota että kun rakennetaan päiväkoti tai koulu niin yleensä se lähin paras paikka varataan aikuisten parkkipaikalle eivätkö autot voisi olla piirun verran kauempana otettaisiin se piha aktiivisen liikunnan ja toiminnan käyttöön minun mielestäni huomionarvoinen juttu tai toisena se tarvitseeko koulubussin tai tietysti vanhempien yleensäkään tuoda lapsia ainakaan läheltä sinne kouluun mutta jos tuodaan niin voisiko se jättöpaikka ollakin turvallisen tien päässä esimerkiksi pyörätien päässä vaikkapa puolen kilometrin päässä saisimme jälleen sitä omaa liikuntaa kuin huomaamatta niihin päiviin ja lähiliikuntapaikat on yksi itse toivon että tulevaisuudessa jokaisen liikuntahankkeen yhteydessä kun rakennetaan jäähalleja palloiluhalleja koulujen liikuntasaleja aina tehtäisiin myös lähiliikuntapaikka muutama teline jotka palvelisivat myös esimerkiksi lämmittelyssä ja ja oman vuoron käynnistämisessä olisi muuten edullista ja järkevää panostamista helppoon lähiliikuntaan täällä on puhuttu paljon liikkuvasta koulusta sitä on laajennettu nyt toiselle asteelle ja varhaiskasvatukseen minun mielestäni tavoitteena pitää olla liikkuva elämäntapa ajattelu suomessa ja siihen tämä kaikki varmasti tähtää harrastustakuu seuratuki harrastuspassi suomen malli islannin mallista ne ovat tänään olleet monta kertaa esillä ja varmasti kaikkien yhdessä jakamia

tästä urheilusta yleisesti on tänään puhuttu ja pidän myös itse myönteisenä sitä kehitystä että raha menisi entistä tehokkaammin sinne urheilijoille urheiluseuroille mutta myös sitä niin sanottua höntsäliikuntaa tarvitaan eli kaikki urheilu ei esimerkiksi murrosikäisillä pojilla tai tytöillä saa tähdätä liian tiukkaan harjoitteluvelvoitteeseen vaan myös esimerkiksi siihen että jotkut vuorot ovat ovat vähän niin kuin

jatkossa olla näin sillä liikunnan ja harrastamisen kustannukset nousevat neljätoista prosenttia jos ne joutuvat tuohon ylempään arvonlisäverokantaan ja pidän tärkeänä sitä että myös eduskunnassa varsin yksimielisesti olemme kantaneet huolta veikkauksen tulevaisuudesta sillä veikkauksen tuotoilla meillä rahoitetaan tällä hetkellä urheilu liikunta mutta myös nuorisotyö kulttuuri taide isoilta osin veikkauksen toiminnan toiminnan turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää tulevan kevään hallitusohjelmaneuvotteluissa ja minun mielestäni nyt pitäisi myös poliisihallituksessa sääntelyn ja valvonnan ratkaisuja kohdentaa ennen muuta ulkomaalaisiin peliyhtiöihin niiden mainontaan mainontaan suomessa meidän tv kanaviemme ja suomeen välitettävien tv kanavien mutta myös esimerkiksi internetin erilaisten kanavien kautta eli ei säädellä omaa veikkaustamme hengiltä se on hyvä lypsävä lehmä vaan laitetaan ne panokset ennen muuta sinne ulkomaiseen laittomaan toimintaan jota jota suomen lainsäädäntö ei salli kiitos

nyt tämä liikuntapoliittinen selonteko ja myöhemmin käsiteltävä tietopolitiikan selonteko antoivat sivistysvaliokunnan jäsenille suuren ilonaiheen saada kuunnella merkittäviä asiantuntijoita opimme paljon ja saimme paljon uutta haluan myöskin kiittää tässä yhteydessä kun työmme on päättymässä kohta sivistysvaliokunnan puheenjohtaja tuomo puumalaa ja valiokunnan varapuheenjohtaja sari multalaa hyvästä työstä ja yhteistyöstä josta nyt tavallaan malliesimerkkinä on tämä liikuntapoliittisen selonteon mietintö samassa yhteydessä haluan kyllä myöskin kiittää sosiaalidemokraattisia valiokuntaryhmän jäseniä eeva johanna elorantaa ja pilvi torstia hyvästä yhteistyöstä jonka jälki myöskin tässä yhteydessä näkyy näistä erinomaisista asiantuntijoista minulla on tässä edessäni professori itkosen lausunto jossa hän nosti myöskin mielenkiintoisella tavalla polarisaation esille liikkujat neljään ryhmään himoliikkujiin aktiiviliikkujiin satunnaisliikkujiin ja niukkasliikkujiin huomatkaa niukkasliikkujiin siis emme saa enää puhua ja käyttää termiä liikkumattomat kukaan ei ole liikkumaton toivottavasti tämän jälkeen hän myöskin totesi että tutkimukset ovat osoittaneet että sosioekonominen asema ja koulutus vaikuttavat liikunnan määrään etenkin taloudellisen pääoman puute vaikuttaa liikunnan harrastamiseen valiokuntakin päätyi yksimielisesti toteamaan sen että selkeä linjauksemme on se että tuetaan kaikin tavoin matalan kynnyksen liikunnan järjestämistä ja täytyy sanoa että henkilökohtaisesti vaikka arkiliikunta käsite ja koko arkiliikunnan merkitys on tietysti itselleni ollut pitkän aikaa niin oikeastaan tämän asiantuntijakuulemisen yhteydessä vain vahvistui ja syveni käsitys arkiliikunnan merkityksestä myöskin mielelläni totean tämän valiokunnan lausuman jossa nostetaan vahvasti esille liikunnan edistäminen erityisesti niissä oppilas ja opiskelijaryhmissä jotka liikkuvat kaikkein vähiten

jo kommenttipuheenvuorossani tunti sitten viittasin esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleviin minua on harmittanut myöskin se nyt kun on todettu että on paljon näitä luppotunteja jopa päiviä ettei ole ainakaan aktiivisesti järjestettyä opiskelua eikö esimerkiksi voimallisemmin voitaisi silloin käyttää aikaa myöskin ohjattuun liikkumiseen ja ja kunnon parantamiseen ja ylläpitämiseen myöskin valiokunta suoraan tai epäsuorasti ottaa vahvasti kantaa tällaiseen koulupäivän yhteyteen järjestettävään liikunta ja myös kulttuuritoimintaan tämä on käytännössä ihan yksi yhteen sosiaalidemokraattien tulevaisuuslinjan kanssa sdpn tavoitteenahan on aamu ja iltapäivätoiminnan uudistaminen vähintäänkin tämän islannin mallin hengessä niin että tehdään joustava koulupäivä harrastusten järjestämiseen voivat siis osallistua yhteistyössä kouluhenkilökunta taiteen ja kulttuurin tuottajat ja liikunta ja nuorisojärjestöt mutta vastuu joustavasta koulupäivästä kuitenkin kuuluu kunnille joilla tulee tällainen kokonaisvastuu olla toiminnan järjestämisestä ja myöskin toiminnan laadusta tätä tuki myöskin oma lajiliittoni suomen palloliitto joka kirjallisessa lausunnossaan totesi visiona tulisi olla että erityisesti alakouluikäisillä lapsilla mutta myös nuorillakin kaikki seuratoiminta voisi toteutua pääosin koulupäivän iltapäivän aikana ennen kello kuuttatoista viiva seitsemäätoista eli on on laaja yhteinen tahto siitä että koulupäivää kehitetään tämänsuuntaisesti ja pidän myöskin itse sitä erinomaisen tärkeänä asiana

arvoisa rouva puhemies

liikkuminen aiheuttaa yhteiskunnalle mittavat kustannukset samaa luokkaa kuin työttömyys tämä hallitus on saanut työttömyyttä vähennettyä seuraavan hallituksen on tartuttava toimeen liikkumattomuuden vähentämiseksi tässä selonteossa on tuotu hyvin esiin liikuntaan liittyviä kokonaisuuksia pidän erityisesti kohdasta missä mainitaan että hallitus edistää aktiivisesti koulujen liikunta ynnä muiden seurojen ja muun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestettävää koulupäivän jälkeistä kerho ja harrastustoimintaa ja harrastustakuun toteutumista kaikille lapsille ja nuorille perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta mielestäni tämä on yksi selonteon tärkeimmistä kohdista toinen tärkeä kohta on huomioida että hallitus etsii keinoja urheilijoiden sekä ammatti ja vapaaehtoisvalmentajien taloudellisen aseman kehittämiseksi ja parantamiseksi työ nuoren saamiseksi huipulle alkaa yleensä vapaaehtoisista valmentajista on helppo ottaa urheilija hoiviinsa siinä vaiheessa kun joku on ensin kasvattanut hänet lähes tällä kaudella on saatu muutama aikaansaannos liikunnan saralla tämän selonteon lisäksi muun muassa harrastuspassi harrastuspassi on kaikille yläkoululaisille suunnattu puhelimeen ladattava sovellus jonka avulla nuori voi löytää mieluisan harrastuksen sovellukseen voidaan ladata esimerkiksi maksuttomia harrastuksen kokeilukertoja jatkuvia harrastuksia pääsylippuja sekä muita etuja harrastuspassin sisältöjä voivat kuntien lisäksi tarjota yritykset säätiöt sosiaali ja terveystoimi ja yhdistykset myös tunti liikuntaa päivässä on hyvä uudistus hallitus laajensi liikkuva koulu hankkeen valtakunnalliseksi peruskoulujen ja toisen asteen osalta mielestäni nämä uudistukset ovat enemmän kuin hyviä uudistuksia itse olen ymmärtänyt että liikunta on ikuista kestää koko elämän meidän kansanedustajien tulisi olla tässä esimerkkinä muille itse olen paininut sm tasolla viidellä vuosikymmenellä ja kisat ovat huhtikuussa tervetuloa

arvoisa puhemies

missä ihmiset muutoinkin ovat eli varhaiskasvatuksessa perusopetuksessa toisen asteen oppilaitoksissa korkeakouluissa puolustusvoimissa työelämässä sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa sekä vanhustenpalveluissa tärkeää on liikunnallisen elämäntavan herättäminen lapsuudessa ja sen jatkuminen vanhuuteen saakka valitettavasti tämä periaate ei toteudu riittävästi ja otan tässä esimerkiksi ikäihmisten kotiin vietävät palvelut eli ne ikäihmiset jotka ovat siellä omassa kodissaan yksi kaikkein tärkeimmistä kotihoidon kehittämisen kohteista tulisi olla kuntouttavan työn lisääminen ja kuntouttavan työn kivijalkana on arjen askareet sekä ulkoilu ja liikunta lisäksi toki tarvitaan erilaisia avokuntoutusmahdollisuuksia ja kuntouttavaa päivätoimintaa mutta kaiken perustana on ulkoilu ja liikunta tällä hetkellä hoidon ja hoivan suunnittelu kotihoidossa lähtee siitä minkälaisia valmiita palvelurakenteita esimerkiksi kauppa ja ateriapalvelut henkilölle voidaan järjestää eikä siitä miten tuetaan toimintakykyä professori taina rantasen tutkimuksen mukaan kotiin tuotavat palvelut alentavat ikäihmisen aktiivisuutta ja asiointia niiden sijasta ikäihmisiä on autettava ulos liikkumaan ulkoilemaan ja harrastamaan sillä ne ovat ikäihmisen fyysisen psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämisessä tärkeimpiä asioita kaikkinainen kotoa lähteminen on ikäihmiselle psyykkisen sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn kannalta ehdottoman tärkeää moni ikäihminen ei välttämättä halua lähteä muuten vain kävelemään mutta jos lähdetään käymään kaupassa tai konsertissa niin asia muuttuukin toisenlaiseksi kotoa pois lähtemisen pitäisi olla säännöllistä sillä selvityksessä on todettu että mitä pidempään ikäihminen ollut käymättä ulkona sen vaikeammaksi vaikeammaksi se hänelle myös psyykkisesti tulee tutkimuksissa on tullut myös esille se että siinä vaiheessa kun ulkona liikkuminen loppuu otetaan pitkä askel kohti kotoa palveluasumiseen muuttamista kuljetuspalveluiden avulla ikääntyneellä on mahdollisuus asioida osallistua ja hoitaa sosiaalisia suhteita sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen myöntämistä ikääntyneille tulee vahvistaa ja siten varmistaa että ikääntyneet voivat näitä palveluita käyttää kuljetuspalveluiden esteet eivät saa olla esteenä niiden käytölle henkilökohtainen avustaja mahdollistaa yksinäisille monisairaille ikääntyneille osallisuuden sekä hyvän ja toimivan arjen liikkumista voidaan edistää jäämällä taksista hiukan aikaisemmin pois ja kävellä vaikka osa matkasta konserttiin tai kauppaan myös yhteisökodissa asuvilla ikäihmisillä tulee olla oikeus liikkumiseen ja harrastamiseen yhteisökodin ulkopuolella arvoisa puhemies terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kunnille joten tässä asiassa on katsottava myös kuntiin päin valitettavasti monissa kunnissa ole terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä otettu riittävän vakavasti ja esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen ei tunnu kuuluvan kenellekään kunnissa vannotaan poikkihallinnollisen yhteistyön nimiin mutta jos kukaan ei johda ja ohjaa tätä poikkihallinnollista yhteistyötä niin se ei toteudu lisäksi monissa kunnissa liikuntatoimeen varatuista määrärahoista suurin osa käytetään kiinteäluonteisiin kuluihin kuten tilavuokriin henkilöstöön koneisiin ja niin niin edelleen eli liikuntatoimi ylläpitää kiinteitä rakenteita lopuista rahoista suurin yksittäinen kuluerä voi olla urheiluseurojen avustukset lisäksi kunnallisen liikuntatoimen palvelut on rakennettu vahvasti urheiluseuratoiminnan ympärille tässä ei ole siis mitään pahaa mutta vaikuttavuuden kannalta panostuksia tulisi panostuksia tulisi ohjata järjestäytyneen urheiluseuratoiminnan urheiluseuratoiminnan ulkopuolella olevien liikkumisen aktivointiin eli niihin jotka eivät aktiivisesti hakeudu liikuntaharrastusten pariin

arvoisa puhemies minäkin haluan yhtyä kiitoksiin ensinnäkin tästä keskustelusta mutta myös valiokunnalle erityiskiitos hyvästä mietinnöstä ja ministerille siitä että saimme tämän liikuntapoliittisen selonteon tänne saliin viimein keskusteltavaksi arvoisa puhemies jos ruvetaan katsomaan tätä asiaa vähän isommalla pensselillä niin yksi viidesosa suomalaisista lapsista jo kouluun tullessaan on ylipainoisia tämä on mielestäni väärin näitä lapsia kohtaan ja sille on tehtävä jotain meidän täytyy jo neuvolajärjestelmissä ja varhaiskasvatusoppilaitoksissa pystyä parempaan työhön monta kertaa

päiväkodeissa opettajat eivät ole pedagogisesti lahjakkaita näitä lapsia liikuttamaan tai sitten paikat siellä eivät ole liikuntaystävällisiä joten tässä on paljon kehitettävää jo lähes puolet lapsista ja nuorista ja heidän vanhemmistaan pitää liikkumista liian kalliina se on totaalisen väärin tätä yhteiskuntaa kohtaan dropout ilmiö alkaa nykyään jo yksitoista viiva kolmetoista vuotiaana iässä jolloin nämä lapset eivät edes ole oppineet sitä liikunnallista elämäntapaa toisin kuin jos dropout olisi vaikka viidentoista viiva seitsemäntoista vuoden iässä he olisivat oppineet liikunnallisen elämäntavan ja se siis jollain juurtuisi heidän tulevaan elämäänsä myös se fakta että noin puolet harrastuksissakin olevista lapsista ei liiku tarpeeksi terveytensä kannalta on äärimmäisen huolestuttava oikeastaan näistä syistä me teimme tällä kaudella tämän liikkuva koulu hankkeen joka on ollut menestystarina sen takia sitä olisi ehdottomasti laajennettava ensi kaudella sekä korkeakouluihin ja varsinkin sinne ammatilliselle puolelle koska siellä sitä liikuntaa ei juurikaan ole sitten pitäisi ihan yhteiskunnallisesti keskustella semmoisista asioista että kun mennään yläkouluun niin siellä se liikunta loppuu itse asiassa paras keino yläkoululaisille liikunnan lisäämiseen on se että meillä on yhtenäiskouluja silloin he vielä näkevät näitä nuoria lapsia siellä liikkumassa joten se liikkuminen heillekään ei tule kynnykseksi valtiolla ja kunnilla toki on suuri merkitys tämän poikkihallinnollisuuden kanssa on on selvää että tässä pitää eri ministeriöiden tehdä paljon parempaa yhteistyötä jatkossa mielestäni tämä vaikutusten arviointi tietyissä eri lakikokonaisuuksissa olisi hyvin siellä otetaan vahvasti jatkossa myös liikunta yhdeksi tarkastelun aiheeksi se että me valtion liikuntaneuvostosta vuosittain annamme rahaa liitoille tietämättä oikein kuinka paljon sieltä loppujen lopuksi päätyy sinne ruohonjuuritasolle ja nimenomaan siihen että harrastaminen ei kallistuisi on ongelmallista meille toivoisinkin että saataisiin järeämpiä työkaluja siihen että me pystyisimme seuraamaan sitä kalleus olisi yksi niistä lähtökohdista millä näitä rahoja jaetaan näin pystyisimme ehkä sitten sitä harrastamisen hintaa painamaan alaspäin verotuksesta on puhuttu täällä paljon henkilökohtaisesti en ymmärrä sitä että kun liikuntayrittäjä pitää joogatuntia kymmenelle ihmiselle ja liikuttaa kättä vaikka sen koko tunnin niin alvi on alempi ja sitten kun sama liikuntayrittäjä liikuttaa niitä samaa kymmentä henkilöä seuraavan tunnin tennismaila kädessä alvi nousee tähän pitäisi kyllä saada selkeästi jonkunlainen roti jatkossa tällä hetkellä vedän valtioneuvoston ennakointijaostoa ja valitettavasti mikään ei indikoi sitä että liikunta lisääntyisi jatkossa päinvastoin siellä kaikki indikaattorit näyttävät siihen suuntaan että liikunta jatkossakin tulee olemaan laskusuunnassa luvulla cooperin testissä puolustusvoimissa varusmiehet juoksivat noin kaksituhattakahdeksansataa metriä nyt se on hiukan päälle kaksituhattakaksisataa metriä mitä se on kahdenkymmenen vuoden päästä kuinka nämä ihmiset jaksavat yhä hektisemmässä työelämässä yhä pidempiä työuria jos tämä on trendi tämä on nähty myös jo noin kolmekymmentä vuotiailla mielenterveysongelmina heillä ei ole tätä liikunnallista taustaa siellä takana ja he ovat sairastuneet paljon aikaisemmin kuin edelliset sukupolvet arvoisa puhemies tällä hetkellä liikkumattomuuden hinta vuosittain on noin kolme pilkku kaksi viiva seitsemän pilkku viisi miljardia olisi hyvä tietää missä se kipuraja tässäkin eduskunnassa menee niin että me aidosti rupeaisimme keskustelemaan tästä aiheesta koska tässä tulee semmoinen pommi että meidän yhteiskuntamme ei tätä jatkossa kestä

arvoisa puhemies

mennessä tämä tavoite on kyllä valitettavasti ainakin kierroksen verran karussa nyt olisi tärkeää että vaalien jälkeinen hallitus kirjaa ohjelmaansa selvät sävelet liikuntapolitiikan osalta ja ryhtyy konkreettisiin toimiin selonteossa mainittujen kehittämiskohteiden ja muiden haasteiden voittamiseksi uskon vahvasti että liikunnan edistämiseen löytyy hyvin tahtoa yli puoluerajojen nyt kun sote uudistus meni nurin ja hallitus sen mukana tarvitaan entistä kipeämmin konkreettisia toimia joilla voidaan saada aikaan mittaviakin säästöjä esimerkiksi juuri terveydenhuollon alalla terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet tällä vuosituhannella tuntuvasti taloudellisen puolen lisäksi liikunnalla on valtaisa merkitys kasvatuksen ja yhdessä tekemisen sekä ihmisten vireyden kannalta me perussuomalaiset olemme kannattaneet panostuksia liikunnan jo pitkään näin entisenä ammattiurheilijana ja hyvinvointialalla töitä tehneenä tuntuu hyvältä kun puolueemme näkee liikunnan olevan keino lisätä suomalaisten hyvinvointia ja saavuttaa tuntuvia säästöjä terveyspuolen menoista liikkeen kokonaismäärän vähenemisen lisäksi suomen keskeinen haaste on se että osa meidän nuoristamme varsinkin ja ihmisistä kansalaisista yleensä liikkuu hyvin paljon mutta erittäin suuri osa ei liiku ollenkaan tai ei liiku tarpeeksi tämä on keskeinen ongelma ratkottavaksi seuraavalle hallitukselle liikkumattomuuden taustalla vaikuttaa monen monta syytä rahanpuute on yksi niistä vähävaraisten perheiden ja lasten tukeminen on yksi konkreettinen keino vastata tähän haasteeseen perussuomalaiset ovatkin ehdottaneet harrastustakuuta joka mahdollistaisi ainakin yhden mieluisan harrastuksen lapsille ja nuorille perheiden tukemisen lisäksi seuroja tukemalla voidaan vaikuttaa jonkin verran harrastamisen hintaan seuratukien avulla voidaan myös ohjata seuroja järjestämään entistä enemmän matalan kynnyksen toimintaa ja kannustaa edullisempien harrastusvaihtoehtojen järjestämiseen tarvitaan panostuksia matalan kynnyksen liikuntatoimintojen järjestämiseen alueelliset erot ovat varsin suuria liikuntamahdollisuuksien osalta tässäkin asiassa valtion on puututtava peliin ja pyrittävä siihen suuntaan että liikuntapalveluiden osalta suomalaiset olisivat mahdollisimman tasavertaisessa asemassa postinumerosta riippumatta esimerkiksi jo olemassa olevia kyläkenttiä ei pidä päästää rapistumaan pienten säästöjen takia selonteossa on nostettu esille liikunnallisen elintapaohjauksen edistäminen ja liikuntaneuvonta perussuomalaiset kannattavat myös tavoitetta terävöittää kuntien liikuntaneuvontaa ja olen itse laatinut useita kirjallisia kysymyksiä muun muassa personal trainerien palkkaamisesta kuntiin liikuntapoliittisessa päätöksenteossa pitää muistaa että kaikki liikunta on hyvää liikuntaa tämä tarkoittaa panostuksia selvän urheiluseuratoiminnan ja liikuntapaikkarakentamisen lisäksi myös esimerkiksi työmatkapyöräilyn tai kävelyn edistämiseen erityisesti terveydenhuollon ja ja liikuntapuolen yhteistyötä on tiivistettävä kaikilla eri päätöksenteon tasoilla selonteossa ehdotettu yhden valtioneuvoston nimittämän ja opetus ja kulttuuriministeriön johtaman liikuntapolitiikan koordinaatioelimen perustaminen on hyvä ajatus jolla voitaisiin selkeyttää ja tehostaa poikkihallinnollista yhteistyötä se on kuitenkin kaiken avain suomalainen huippu urheilu ei ole parhaassa mahdollisessa vauhdissa arvokisamenestyksellä mitattuna selonteossa nostetaan esille järjestöjohtoisen ja valtiojohtoisen huippu huippu urheilujärjestelmämme ongelmia sekä lisärahoituksen tarve hyvä että ongelmia on alettu tunnistaa ja myöntää mutta niitä on lähdettävä toden teolla korjaamaan heti liikunta tarvitsee lisää rahoitusta perussuomalaiset suhtautuvat myönteisesti myös liikunnan pysyvään rahoittamiseen valtion budjetista veikkausvoittovarojen lisäksi tulevaisuudessa tätä on alettava selvittämään pikaisesti ylipäätään liikuntaan satsatut eurot kyllä maksavat itsensä takaisin olen ilman muuta valtion liikuntabudjetin tuntuvan korottamisen kannalla jos voidaan saavuttaa miljardisäästöjä niin kannattaa investoida satoja miljoonia arvoisa puhemies lopuksi olemme huolissamme lisääntyvistä mielenterveysongelmista yksinäisyydestä kiusaamisesta ja syrjäytymisestä me tarvitsemme yhteisöllisyyden tunteen lisäämistä ja yksi lääke tähän on liikkumisen lisääminen ja vapaaehtoistyön arvostaminen entistä enemmän ja myös byrokratian vähentäminen siinä kaiken kaikkiaan selonteossa on tuotu hyvin esille suomalaisen liikunnan nykytila ja sen haasteet toivon että tämä selonteko terästää liikuntapolitiikkaan paneutumista myös täällä eduskunnassa tulevalla kaudella kiitos

suomi on urheilumaa ja suomalaiset urheilukansaa silti kaikki tutkimukset osoittavat että me liikumme aivan liian vähän se on valitettavaa sillä liikunta vaikuttaa positiivisesti sairauksien ennaltaehkäisyyn terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen ja liikunnalla tai oikeastaan liikkumattomuudella on myös suuret taloudelliset vaikutukset suomalaiselle yhteiskunnalle nyt käsittelyssä on ensimmäinen valtioneuvoston laatima liikuntapoliittinen selonteko joka sisältää monia toimenpide ehdotuksia liikunnan lisäämiseksi ja myöskin urheilun kehittämiseksi tärkeän kuntoliikunnan lisäksi tavoitteena on kääntää suomalainen huippu urheilu jälleen menestyksen tielle se asia konkreettisista esityksistä huomionarvoinen on muun muassa liikunnan opetuksen määrän nostaminen peruskouluissa vaiheittain kaksituhattakaksikymmentä luvulla siten että koulutetun opettajan vetämä liikuntatunti on vähintään kolmena päivänä viikossa koko ala asteen ajan samoin myöskin liikkuva koulu hankkeen laajentaminen toiselle asteelle jossain muodossa ja myöskin korkeakouluasteelle on erittäin tärkeää tärkeää on myöskin se että yrityselämässä ja elinkeinoelämässä työnantajat huomaavat että liikkuvat työntekijät ovat tärkeä voimavara yrityksille selonteossa esitettävä huippu urheilun johtamisvastuu siirtyisi olympiakomitean huippu urheiluyksikköön ja perustettavaan olympiarahastoon ja valtio tekee kahdenkymmenen miljoonan euron sijoituksen siihen mielestäni valtakunnallisten liikuntajärjestöjen ja lajiliittojen järjestelmää tulee yksinkertaistaa niin että huippu urheilua voidaan myös tukea joustavammin tulevaisuudessa

liikuntapoliittisessa selonteossa on myöskin se että siinä on huomioitu liikuntapaikkarakentamisen tärkeys liikkuminen onkin tehtävä mahdollisimman helpoksi

hyvät lähiliikuntapaikat urheilupaikat ulkoilureitit ja muut monipuoliset mahdollisuudet ja tässä myöskin yhdyskuntasuunnittelu on tärkeä asia kunnat voivat olla edesauttamassa ulkoilureittien ja

urheiluseuroissa vapaaehtoisjärjestöissä tehdään äärettömän arvokasta työtä joka tulee nostaa siihen kunnioitukseen mikä sille kuuluu sitä ei voi tehdä pelkästään rahalla sitä tehdään vapaaehtoistyönä se on hyvä asia tämä liikuntapoliittinen selonteko on on hyvä lähtökohta mutta vasta teot kuitenkin ratkaisevat

arvoisa rouva puhemies liikunnan terveysvaikutuksista on puhuttu paljon silti tiedämme jokainen että vaikea saada liikkeelle vain noin joka neljäs suomalaisista aikuisista täyttää nykyisen liikuntasuosituksen suorituskeskeisyyden ja ulkoapäin määriteltyjen ihanteiden tavoittelemisen sijasta olisikin tärkeää että jokainen meistä löytäisi liikkumisen ilon liikkumisen pitäisi olla luonnollinen osa arkipäivää elämänkulun kaikissa vaiheissa liikunta tekee hyvää ruumiille mutta se tekee hyvää myös mielelle luonnossa liikkuminen on tärkeä kuntoilun muoto mutta samalla sillä on erityinen merkitys myös mielen hyvinvoinnin edistäjänä ja stressin lievittäjänä arkiliikunnan pyöräilyn ja kävelyn merkitys on keskeinen niin ihmisen kuin ympäristön hyvinvoinnin kannalta ne vähentävät ilmastopäästöjä ja auttavat pitämään ilman puhtaana saasteista aktiivisten kulkutapojen lisääntyminen on sekä ilmasto että terveysteko arvoisa puhemies erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulee olla painopiste jos tahdotaan vaikuttavuutta ja tuloksia ihmisen koko elinkaaressa liikuntasuosituksen täyttää noin puolet alakouluikäisistä mutta selvästi enää alle kaksikymmentä prosenttia yhdeksäsluokkalaisista monessa koulussa liikuntaan on panostettu liikkuva koulu hankkeessa hanke on ollut erittäin onnistunut ja saavuttanut noin yhdeksänkymmentä prosenttia peruskoululaisista kouluissa on luotu käytäntöjä jotka lisäävät lasten fyysistä aktiivisuutta ja vähentävät istumista istumista koulupäivän aikana ja on parannettu koulutilojen ja pihojen liikunnallisuutta hankkeen rahoitus on päättynyt ja nyt on tärkeää että toimivat käytänteet jäävät pysyviksi liikkuvaa koulua tarvitsevat myös muut kuin peruskoululaiset kannatankin lämpimästi selonteon suositusta että samankaltaisia ohjelmia otettaisiin käyttöön myös muilla koulutusasteilla jokainen lapsi ansaitsee harrastuksen tässä urheiluseurojen muiden järjestöjen ja kuntien järjestämät palvelut ovat tärkeässä asemassa onkin varmistettava että kaikilla lapsilla ja nuorilla vanhempien varallisuudesta riippumatta on mahdollisuus osallistua arvoisa puhemies urheiluseuroissa tehdään tärkeää vapaaehtoistyötä ilman vapaaehtoisten panosta moni suomalainen liikkuisi merkittävästi vähemmän on tärkeää varmistaa seuratyön resurssit ja vapaaehtoistyön mahdollisuudet tällä hetkellä vapaaehtoistoimintaan liittyvä lainsäädäntö ja toimintatavat eivät vastaa ruohonjuuritason toimijoiden tarpeisiin säännöt vapaaehtoisten palkitsemisessa sekä kulukorvauksissa ovat epäselviä ja monimutkaisia seuroilla on vaikeuksia ennakoida mitä verottaja pitää yleishyödyllisenä verovapaana toimintana ja mitä mahdollisesti veronalaisena elinkeinotoimintana tätä onkin selkeytettävä ja varmistettava yleishyödyllisen toiminnan verovapaa kohtelu seurojen tekemän tärkeän työn ohella on muistettava myös omaehtoisen liikunnan suuri merkitys jo lasten ja nuorten liikkumisessa omaehtoinen liikunta on tärkeää ja sen osuus kasvaa iän myötä onkin varmistettava että erilaisia liikuntapaikkoja on helppo käyttää myös omaehtoisen liikunnan harrastamisessa arvoisa puhemies on hyvä muistaa että kaikkien kyky liikkua ei ole samanlainen vähintään viidellätoista prosentilla väestöstä eli eli reilulla kahdeksallasadallatuhannella ihmisellä on toimintakyvyn rajoitteita osa näistä on ikäihmisiä joiden kyky on heikentynyt kremppojen ja sairauksien myötä tarvitaan tuettua liikuntaa ja ohjausta niille ihmisille joiden edellytykset liikkumiseen heikommat tämä tarkoittaa esteettömyyttä liikuntarajoitteisille esimerkiksi avustajapalveluja jotka mahdollistavat lähtemisen kotoa liikunnan pariin vammaisurheilun tai erityisliikunnan ryhmiä mutta myös mahdollisuutta liikkua yleisissä ryhmissä tai osallistua kaikille avoimeen liikuntaan

liikenteen väylät ovat kaikkein käytetyimpiä liikuntapaikkoja myös liikuntapolitiikan rahoitusta on vahvistaa veikkauksen merkitys liikunnan rahoitukselle on ensisijainen ja on huolehdittava että veikkauksen rooli säilyy vahvana jatkossakin pidän myös perusteltuna tarkastella alv käytäntöjä ja liikuntapalveluiden siirtämistä nollaveroluokkaan liikkumattomuuden yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset vastaavat vähintään niitä säästöjä joita sote uudistuksella tavoitellaan liikunnan ja terveyden edistämisellä on siis merkittäviä vaikutuksia julkiseen talouteen ja sen kestävyyteen ennen kaikkea liikunnan lisääminen lisää myös ihmisten hyvinvointia sekä fyysisesti että henkisesti

arvoisa rouva puhemies tänään keskustelemme liikuntapoliittisesta selonteosta ja voi varmaan todeta että olemme liikuttavan yksimielisiä tämän selonteon tarpeellisuudesta ja sisällöstä liikkuminen sinällänsä on ihmisille luontainen tapa siirtyä paikasta toiseen mutta on selvää että liikkumisen merkitys tänä päivänä on aivan toinen kuin joskus vuosikymmeniä tai vuosisatoja sitten terveysliikunta on meille kaikille välttämätöntä ja tietysti siinä kotien perheiden koulun ja yhteiskunnan mahdollisuudet vaikuttaa ihmisten tapoihin liikkua itse harrastin nuorena kilpaurheilua ja se tapa mikä nuorena opitaan yleensä jää myös aikuisiälle ja vanhemmallekin iälle on tärkeää että se säilyy koko elämän varren

murtomaahiihto pitkän matkan hiihto muun muassa kollega juha miedon kanssa aikoinaan kilpailimme samassa sarjassa mieto pikkusen paremmin menestyi kyllä kuin itse mutta samalla ladulla on hiihdetty huippu urheilu sinällänsä on tärkeä asia täälläkin salissa on on tälläkin hetkellä huippu urheilun asiantuntijoita jotka ovat menestyneet siellä ja siksi sen merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle on kiistaton huippu urheilua tulee tukea niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa käyty ja sen tukimuotoja on varmasti syytä kehittää koska huippu urheilusta saamme kaikki eräänlaisia nautintoja niin itse suorittajat kuin me penkkiurheilijatkin huippu on varmaan sellainen asia että sitä ei koskaan liikaa ole huipulle mutta sen rahoituksen monimuotoisuutta täällä on korostettu ja itsekin näen että yhteiskunnan täytyy olla siinä vahvasti mukana poikkihallinnollista asiaa tässä on pohdittu monelta kantilta ja siinä terveysliikunta ja esimerkiksi liikenteen ja kaavoituksen suunnittelu ovat tämmöisiä asioita joissa itse toivoisin että poikkihallinnollisella ajattelulla päästäisiin eteenpäin kevyen liikenteen väylät ovat suosituimpia liikuntapaikkoja jos liikuntaa ajatellaan kokonaisuudessa ja niiden suunnittelussa täytyisi ottaa aina huomioon myös

kolmannen sektorin merkitystä ei voi koskaan liian paljon arvostaa ja se on tärkeä osa suomalaisessa järjestötyössä urheilussa ja liikkumisessa meillä jokaisella on kotikylissämme ja kotikaupungeissamme erilaisia urheiluseuroja järjestöjä ja yhdistyksiä jotka järjestävät tapahtumia niissä liikkuminen on luontainen tapa tavata ihmisiä ja sen merkitys on kiistaton täällä on myös esitetty mikä merkitys on puolustusvoimilla edustaja wallinheimo taisi kertoa tuossa mikä on varusmiesten keskimääräinen kunto mitattuna jos sitä mitataan cooperin testillä mikä sinällänsä on ihan kohtuullisen rehellinen tapa mitata juoksukuntoa nuorilla siinä lukemat ovat huolestuttavasti muuttuneet niiltä ajoilta jolloin itse suoritin varusmiespalveluksen se on yksi ja toki vain yksi tapa mitata nuorten liikkuvuutta tämä juoksu mutta aika lailla kansainvälinen ja oikean suunnan näyttävä testausmuoto tässä asiassa puolustusvoimat tekee hyvää ja merkityksellistä työtä ja toivonkin että se myös tulevaisuudessa huomioidaan on myös oman esimerkin merkitys täällä monessa puheenvuorossa nostettu ja se että kansanedustajat omalla esimerkillään voisivat liikuntaa edistää se on juuri näin ja varmaan me tästä jotka lähdemme vaalikentille omalla tavallamme liikumme siellä ja seuraava kuukausi onkin aika vilkkaan liikunnan aikaa niille ehdokkaille jotka ovat vaalikentillä mukana itse ainakin tässä vaiheessa kiitän puhemiestä ja tätä taloa tämä on viimeinen puheenvuoroni tällä istuntokaudella ja ja toivon että tiukan liikkumisen jälkeen voidaan näitä puheenvuoroja täällä vielä jatkaa huhtikuun jälkeen

arvoisa puhemies ensinnäkin on alussa helppo yhtyä kiitoksiin sekä siitä että olemme tosiaan historiallisen selonteon äärellä että sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle jotka molemmat ovat salissa edustajat puumala ja multala ja sitten oman ryhmäni vetäjälle edustaja gustafssonille mehän kävimme tästä selonteosta varmaan ainakin oman eduskuntakauteni tietyllä tapaa laajimmat kuulemiset mikä näkynee myös mietinnössä eli jos tällä tietopohjalla ei saada kansalaisia liikkumaan ja suomalaisten kuntoa ylös niin ainakaan sitten tällaisia poliittisia keinoja on vaikea miettiä kovin paljoa lisää noin tietopohjan kehittämiseksi

kuinka voimakkaasti liikkuminen on eriytynyt eri väestöryhmissä erilaisilla eriytymisen mittareilla yksi luku osuu väestöryhmään joka on juuri lapsuuden jälkeen ja juuri ennen voimakasta aikuisuutta eli toisen asteen opiskelijoihin jos ajatellaan että tällä hetkellä todella jo joka viides lukiolainen ja joka neljäs ammatillisessa koulutuksessa oleva nuori liikkuu terveyteensä nähden liian vähän siis joka viides lukiolainen ja joka neljäs ammatillisessa koulutuksessa oleva nuori liikkuu liian vähän niin tässä on meillä aikamoinen tikittävä aikapommi

vähän ratkaisujenkin puolelta yhtäältä lapset toisaalta mummot ja papat eli ikääntyvän väestön ja sitten kolmantena vielä urheiluseurat lapsista ehkä se ratkaisupuoli on tässä ollut meillä sdpssä jo pitkään semmoisessa laajassa poliittisessa valmistelussa joka on liittynyt kokonaiskoulupäiväajatteluun muistelen kirjoittaneeni siitä jo ehkä viisitoista vuotta sitten ensimmäisen kerran kun en vielä kuvitellutkaan joskus olevani poliittinen vaikuttaja ihan vain noin käytännöllisestä näkökulmasta ettei ole kauheasti järkeä siinä että varsinkin pienemmät koululaiset ovat pitkiä aikoja yksin

joustava koulupäivä tavallaan myöskin toisi sitten sisäänsä ajatuksen harrastustakuusta joka myös on nähdäkseni ollut yksi tämmöinen steppi tähän suuntaan ehkä enemmänkin kuin lopullinen lopullinen ratkaisu näin ollen olikin varsin ilahduttavaa valiokunnan kuulemisissa kun meillä oli urheiluseuroja esimerkiksi paikalla että kyllähän siellä tätä on viety jo eteenpäin ja tuntuu että he ovat hyvin valmiita miettimään keskenään malleja joilla tämä voisi oikeasti ainakin suurissa kaupungeissa jo lähteä etenemään sitten ihan lyhyesti tästä ikääntyvästä väestönosasta itselläni oli ilo käsitellä tätä selontekoa myös tulevaisuusvaliokunnassa ja meillä oli siellä oikein erinomainen kuuleminen siitä mitä me oikeastaan tällä hetkellä tiedämme eri ikäisten liikkumisesta ja minkälaiset liikuntatottumukset tavat ja liikunta ovat nimenomaan toimintakykyä ylläpitävää

paljon tietoa annettavana tällä hetkellä sekä koulutuspuolelle että sitten kuntien työhön hoivakodeissa ja erilaisissa ikäihmisten palveluissa ehdottomasti yhdyn täällä jo esitettyihin arvioihin esitetyn kokeiluhankkeen mielekkyydestä ja ylipäänsä tämmöisen tietopohjaisen lähestymistavan ylläpitämisestä ja korostamisesta kun ikäihmisten palveluista ja liikkumisesta sitten arvoisa puhemies lasten ja ikäihmisten ohella vielä pari sanaa urheiluseuroista se on ehkä vähän sellainen monimutkaisempi yhtälö siinä mielessä että meillä on samaan aikaan käsillä ammattimaistunut työ esimerkiksi lasten kanssa josta on syytäkin maksaa siihen kuuluvaa korvausta ja ja palkkioita ja toisaalta pitkä talkootyön perinne kuinka me nämä yhdistämme tähän kokonaiskoulupäiväajatteluun siitä ei ihan selkeitä vastauksia taida olla tällä hetkellä kellään jolloin tämä on sellainen kenttä jossa meidän pitää nyt varmaan myös rohkeasti yhteistyötä tehden käydä keskustelua

sen takia että varallisuus perheissä ei riitä eli ennen kuin meillä on kokonaiskoulupäivä niin tämmöisiä väliaikaisratkaisuja voidaan kyllä seuroiltakin edellyttää silloin kun he nauttivat julkista tukea arvoisa puhemies summa summarum hieno selonteko näitä olympia ja sm tason urheilijoita ja itse olen vaatimattomasti vain nelosdivarin koripalloilija mutta täytyy sanoa että on kyllä oltava kiitollinen kaikille vapaaehtoisille jotka näyttävät esimerkkiä ja pitävät myös meidät kansanedustajat liikkumassa näissä seuroissa että kyllähän tätä työtä on sillä tavalla ilo tehdä kiitos

arvoisa puhemies alkaa puhua nyt vain kakkosdivarin jalkapalloilija mutta tietenkin kuitenkin täytyy ehkä sanoa kärkeen että oululaisen onsin eli nykyisen liigaseuran perustaja elikkä siinä mielessä olen tehnyt jotain sellaista jolla sitten ovat tosiaan oululaiset lapset ja nuoret päässeet liikkumaan jalkapallon parissa arvoisa puhemies on tosi tärkeää että meillä on käsissä nytten valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta tämä on uusi ja tärkeä avaus ja hyvä että tästä salissa myöskin keskustellaan heti kärkeen sanon että kiitoksia lukuisille kollegoille hyvistä puheenvuoroista ja kiitos myöskin sivistysvaliokunnalle puheenjohtaja puumalalle varapuheenjohtaja multalalle ja koko valiokunnalle tästä hyvästä mietinnöstä olen samaa mieltä siitä että täällä on nyt nostettu niitä asioita joissa yhteiskunta voi toimia ja viedä niitä eteenpäin niin että me saamme joka tasolla niin lapset aikuiset kuin ikäihmisetkin liikkumaan ja ymmärrämme nimenomaan hyvän arjen ja liikkuvan arjen ei olla ihan heti ajattelemassa että kaikkien pitäisi olla niitä enemmän liikkuvia tai kenties huippu urheilijoita vaan nimenomaan niin että mennään sillä liikkuvalla koululla tunnilla liikuntaa koulussa ja vastaavilla oikeastaan nostaisin kolme asiaa joihin meidän on huomiota ja ne ovat yhteiskunta yhteisöllisyys ja vapaaehtoistyö yhteiskunta siinä mielessä mitä valtio voi tehdä liikuntapaikkarakentamisen kanssa mutta sitten se miten meidän yhteiskunnassa iso osa eli kunnat ja kaupungit voi tehdä erityisesti kaavoituksella kaavoituksella sellaisella ihmisen kokoisella kaavoituksella voidaan tehdä paljon elikkä me saamme lapset ja nuoret liikkumaan on mahdollisuus saada se aikaan lähikoulu ja lähipäiväkotipäätöksillä kuten esimerkiksi meidän perheessä kun on päiväkotimatka ollut koko ajan alle kilometrin voi jopa kansanedustajana viedä lasta pulkalla polkupyörällä ja yhdessä kävellen eli ei tarvitse olla

oikeastaan ollenkaan sen auton varassa jos pystytään edistämään sitä myöskin kaavoituksella niin että meillä on päiväkoteja kerrostalojen kivijaloissa ja niin edelleen ja sitten myöskin kunnat voivat satsata esimerkiksi oulussa kotikaupungissani kun olin kaupunginhallituksen puheenjohtaja me kaikki ryhmät yhdessä pidimme siitä huolen että kaikille alle kahdeksantoista vuotiaille jotka liikkuvat kaupungin tiloissa on se sitten koulu tai ouluhalli tai areena kaikille alle kahdeksantoista vuotiaille liikuntavuorot ovat maksuttomia ja mitä tämä merkitsee kaupungin budjettitasolla se on noin puolentoista miljoonan euron satsaus meidän lasten ja nuorten liikuntaan oulussa

kun liikunta niin sanotusti yhdistää puolueetkin yli rajojen

ei tarvitse miettiä sitä onko se jonkun puolueen teema se on yhteisesti kaikkien teema että meidän lapset ja nuoret pääsevät liikkumaan mitä sitten tarkoitan tällä seuratoiminnalla yhteiskunnan lisäksi tarvitaan vapaaehtoistyötä ja siellä seuroissa tehdään todella tärkeää työtä ihan kasvatuksellisesta näkökulmasta mutta sitten myöskin siitä näkökulmasta että päästään yhdessä asioita edistämään ja saadaan sitä liikunnan riemua tietenkin seuratyö tarvitsee monenlaisia panostuksia olosuhteet ja liikuntapaikkojen rakentamisen ja nimenomaan niin että ne myöskin olisivat keskeisesti sellaisilla paikoilla että ihmisten ei aina tarvitsisi kulkea pitkää matkaa päästäkseen liikkumaan entä sitten tämä yhteisöllisyys se on tosi tärkeää siinä mielessä että että on tutkimuksiakin siitä miten paljon sosiaaliset tekijät vaikuttavat siihen että ihmiset lähtevät liikkumaan itsekin tiedän sen että että kun joku kysyy niin on aivan erilaista sitoutuminen ja niinhän se on sitten myöskin lasten ja nuorten osalta mutta erityisesti ikäihmisten osalta kun yhdessä tehdään asioita on se sitten palvelukoti tai tai aamujumppia tai muuta varsinkin tässä kansanedustajan työssä

ekan kauden aikana kun loppukausi häämöttää arvoisa puhemies olen oppinut mitä tarkoittaa istuva kansanedustaja että tämä työ on aika paljon sitä istumista ja siinä mielessä ei olisi ehkä ihan pahitteeksi että välillä olisi myöskin valiokunnissa ja muissa vaikka semmoista pientä liikehdintää ja liikkumista siinä mielessä että noustaisiin välillä ylös sehän on tutkittu että että istuminenkin loppujen lopuksi on ihan tappava tauti jos sitä tekee monta kymmentä tuntia putkeen eli arvon kollegat sopivasti liikuntaa ja liikehdintää niin niin hyvä tulee
siksi on hyvä käyttää puheenvuoroja silloin saa nousta seisomaan

kun lapset alkoivat pelata pokemon gota hyvin suurissa määrin ja varmasti ne päivittäiset askeleet kasvoivat yhdistettiin tällainen kevytmuotoinen liikunnallinen toiminta siihen että käytetään digitaalista välinettä

monilla meistä on käytössämme erilaisia mittauslaitteita joilla voimme arvioida itseämme ja seurata omaa kehoamme ja näitä voidaan käyttää myös liikkumisen edistämiseen nykyistä laajemmin toki on sitten oma filosofinen pohdintansa kuinka paljon me haluamme itseämme mitata ja mikä on tavallaan kohtuullista tässä mutta se on jokaisen oma päätös tietenkin

erityisesti kaupungeissa sellaista yhdyskuntaa joka mahdollistaa liikkumisen toisaalta samaan aikaan on pidettävä kunnossa perinteiset liikunnan rakenteet eli ne rakenteet jotka ylläpitävät seuratoimintaa huippu urheilua viihdeurheilua kaikkea sitä laajaa kenttää jolla ihmiset voivat liikkua

arvoisa rouva puhemies liikunta liikunta elämäntapana on hyvä tavoite meille kaikille itse olen mukana urheiluseuratoiminnassa ja parissakin

hallinnossa mukana hankkimassa niitä rahoja mitä nuoret harrastuksen ylläpitämiseen ja täytyy sanoa että välillä se on tiukkaa hommaa hoitaa sitä puolta nuorten liikkumiseen on hyvä kiinnittää sillä tavalla huomiota että sieltähän se elämäntapa lähtee kasvamaan että liikutaan tarpeeksi ja harrastetaan semmoista terveellistä liikkumista mikä terveyttä vie eteenpäin tunti liikuntaa koulussa no se on hyvä asia mutta ei ole riittävä asia minun mielestäni siellä pitäisi olla enemmän ohjattua liikuntatoimintaa

ja tätä puolta pitäisi myös lähteä viemään eteenpäin luoda näitä mahdollisuuksia ja tukea tämmöistä seuratoimintaa mikä parantaa lasten koululiikuntaa kerhotoiminnan myötä

normaalissa seuratoiminnassa ongelmaksi ongelmaksi tulee aina toiminnan kalleus välineet maksavat lisenssit maksavat ja

maksuja lisää ne ovat erittäin kalliita toimintoja meillä tuolla juniorijalkapalloseuran puolella saatiin myös yritykset mukaan ne ovat antaneet semmoisen pienen rahaston mitä me olemme pystyneet käyttämään hyväksi suomalainen on kuitenkin luonnostaan ylpeä hän ei kerjää suomalaiset eivät ole valmiita lähtemään hakemaan toimeentuloapua seuratoiminnan ylläpitämiseen mutta me olemme pystyneet seuran kautta tukemaan toimintaa sillä tavalla että heidän ei ole tarvinnut muuta kuin ilmoittaa seuran johdolle että heillä on tämmöinen tilanne että pitää luopua kun ei ole rahaa niin me olemme hoitaneet sen sitten siellä mutta siihenkään ei kaikki riitä vaan tarvitaan paljon enempi muita toimenpiteitä sitten tämä kokeilu varusteet maksavat se on tosiasia että ne maksavat ne ovat kalliita ostaa ja laittaa minä itse tein valtuustoaloitteen minkä varkauden kaupunki toteutti ja missä perustettiin varkauteen välinevuokraamo kirjaston yhteyteen

voi välineitä vuokrata ilmaiseksi tämmöisellä kokeilu ja toimintaperiaatteella jotta tulee kokeiltua löytyykö oma laji sieltä urheilun sisältä sitten liikuntajärjestöjen normien purkuun niin tämä on on nyt karahtanut kiville täytyy sanoa verottaja kun on ottanut toimintamallin tämän verorekisteritoiminnan käytännön että pitää kaikki pienetkin summat ilmoittaa mitä annetaan kulukorvauksina tai

järjestöjen vetäjille tai muille niin siitä on tullut semmoinen toimenpide etenkin eläkeläisjärjestöt ovat tuskastuneet siihen että kun ne ovat pitäneet ikäihmisten liikuntakerhoja niin tämmöisistä yhden viiva kahden euron kertamaksuista pitää tehdä ilmoitukset verorekisteriin ja tehdä erittäin suuri paperityö ja hommata kaikki asiat kuntoon eli nämä tuskastuttavat tämmöisestä järjestelmästä pitäisi puolella päästä eroon sitten lopuksi minä ajattelen että liikunta on hyvä ja tarpeellinen asia minun mielestäni kun me liikumme silloin henki kulkee ja ollaan hengissä ja eletään pidempään aina kun puhalletaan ulospäin ja vedetään sisäänpäin niin silloin on parempi olo kiitos

arvoisa rouva puhemies tuossa keskustelun alussa kysyin ministeriltä tästä olympiakomitean roolista varsinkin terveyden ja arkiliikunnan edistäjänä mikä oli nostettu tähän mietintöönkin en en saanut vastausta edustaja multala multala täällä sitten vastasi valiokunnan varapuheenjohtajana ja muistutti että olympiakomitea on laaja ja se lajiliittojen lisäksi sisältää myös liikunnan ja urheilun aluejärjestöt tämän toki tiedän olen itsekin ollut töissä yhdessä aluejärjestössä aikoinaan ymmärsin kuitenkin että ilmeisesti nyt tämän tämän selonteonkaan myötä nämä eri roolit eivät vielä täysin ole selkeytyneet olympiakomitean puheenjohtaja ritakallio on itse kesällä nostanut esiin sen että olympiakomitean ei myöskään itse pidä tehdä ihan kaikkea vaan täytyy varsinkin arki ja terveysliikunnan edistämisessä miettiä keitä muita toimijoita on meillä on vahvoja toimijoita kuten likes meillä on ikäinstituutti ukk instituutti kunnossa kaiken ikää ohjelma liikkuva koulu ohjelmakin on

myöskään sitä suurinta intohimoa siellä useimmiten kuitenkin se se tavoitteellinen urheilu on se ensimmäinen asia ja halutaan luoda niitä hienoja toimivia urheilijanpolkuja aivan sieltä lapsesta huipulle kilpaurheiluun asti mutta siihen miten me saamme liikkumaan miten me saamme arkiliikuntaa lisättyä terveysliikuntaa lisättyä me tarvitsemme laajemman kirjon ja ja myös sen koordinoinnin osalta olisi syytä kyllä miettiä miten me saamme toimivan järjestelmän jotta me saamme mahdollisimman liikkeelle

arvoisa rouva puhemies edustaja talvitielle toivotan hyvää onnea kun viette lastanne tai toivotaan kun viemme lapsiamme pulkalla ettei kenenkään kohdalle satu samaa kuin tämän päivän uutisessa jossa pulkkamäessä on ollut puukko pystyssä teräpuoli ylöspäin toivottavasti voimme olla huoletta mutta se siitä nostaisin pari asiaa edustaja semi toi esille byrokratian ja muun meillä puhutaan näistä vapaaehtoisista talkoolaisista ja jos heille maksetaan matkakorvauksia me olemme jotenkin saaneet aikaan semmoisen lainsäädännön työttömät joutuvat niistä kulukorvauksista maksamaan veroa minun mielestäni se on siitä mahdollisesta resurssista pois että meillä on erilaisia verokäytäntöjä jos vuorotöissä olevalle harrastuksia mahdollistavalle talkoolaiselle korvataan niistä suoranaisista kustannuksista jotakin niin se on verotonta

ehkä tämä meidän perinteinen asia kun jokainen tässä on tuonut vähän omia edesottamuksiaan esille niin täytyy sanoa että oli hienoa työskennellä hiekkalaatikkofutisvalmentajana se ei minulta tarvinnut paljon mitään muuta kuin läsnäoloa ja niiden nelivuotiaiden viisivuotiaiden pienien palloilijoitten alkujen aktivointia alkutaipaleelle ja näin sitomista ehkä siihen harrastukseen mukaan jolloin he olivat valmiimpia valmiimpia sitten siirtymään seuran junioritoimintaan kun se kipinä oli sytytetty eli se mitä täällä on keskusteltu

ja iltapäiväkerhotoiminnoista

puheenjohtaja ne esitteli eli mitä nostettiin esille on tärkeää meillä pitää olla mahdollisuuksia luoda huippu urheilulle pohjaa harrastustoiminnan kautta ja sitten myös järjestää liikuntaa jolla ei ole sellaista tavoitteellisuutta muuta kuin se että se on pohja hyvälle kansanterveydelle ja ja nimenomaan myös tästä senioriteettiliikunnasta jossa nyt kunnat kohtuullisen aktiivisia tällä hetkellä ovat pitää tulla ehkä semmoinen meidän kuntaliikunnan tähti että me huolehdimme meidän vanhusväestöstä ja mahdollistamme myös niille jotka ovat niin kuin edustaja mäkisalo ropponen toi esille sidottuja kotiinsa ja ilman apua eivät lähde liikkumaan kyllä meidän pitää huolehtia siitä että liikkuminen on on kaikille mahdollista

aivan eduskuntakauden loppumetreillä niin voi sanoa että tämän keskustelunkin ansiosta tästä vaalikaudesta jää hyvä maku suuhun kun tässä loppuaikana on ollut kovin repivää ja ehkä henkilöihinkin käyvää keskustelua joka ei ole ollut parlamenttilaitoksellemme aina kunniaksi niin nyt on ollut mieluisaa tämä hyvin rakentavassa hengessä ja hyvin samansuuntaisin ajatuksin olemme keskustelleet ilman syyttelyä tai syyllisten etsintää tämä antaa hyvän kuvan kuitenkin eduskunnan kypsyydestä käydä asiallista keskustelua vaikka vaalien läheisyydestä johtuen nyt jos koskaan olisi kiusaus laukoa sitä sun tätä todellakin monessa puheenvuorossa aivan oikein on sanottu kuinka tärkeää liikunta on itse kullekin ja myös kuinka erilainen liikuntakulttuuriin liittyvä on melkoinen kansanliike vapaaehtoisia joita todellakaan aina ei riittävästi muisteta ja palkita niin kuin edustajat myllykoski ja semi toivat esiin niin myös tällaisia byrokraattisia ongelmia on välttämättömien korvausten korvausten maksamisessa ja niin edelleen kyllä tällaisten erilaisten vastuunkantajien toiminta on niin valtavan laajaa lasten ja nuorten parissa ikäihmisten liikunnassa

eikä sovi unohtaa esimerkiksi heitä jotka vaikkapa tuolla kuopiossa kupsin peleissä ovat makkaraa tai kahvia myymässä tämä kaikki on on todella hieno asia mutta meidän liikuntainfrastruktuuri on monella tapaa tienhaarassa tällä hetkellä meillä ovat esimerkiksi uimahallit ja monet muutkin urheilupaikat tulleet tiensä päähän ja voidaan jopa sanoa että edessä on korjausinvestointipommi niin paljon uimahalleja ja muita joudutaan lähivuosina uusimaan kyllä sopii ihmetellä miten kunnissa rahaa tähän kaikkeen löytyy koska niin kuin ministeri sanoi valtion rahaa on kuitenkin rajallisesti ja vain osalle ja kaikille sitä ei riitä mutta summa summarum kyllä tämän päivän keskustelusta hyvä mieli jää

arvoisa rouva puhemies edustaja kivelä kiinnitti ansiokkaasti huomiota liikuntainfraan ja siihen miten vastuu siitä on usein kunnissa tästä minullakin on paljon kokemusta ennen eduskuntaan pääsyäni toimin tampereen kulttuuri ja liikuntapalvelujen apulaispormestarina ja kävimme paljon läpi kysymyksiä siitä miten pidämme paikat kunnossa edustaja myllykoski nosti esiin myös akuutin tapauksen jossa on turmeltu tällaista arkiliikunnan paikkaa ja

edistää omaa terveyttään liikunnan kautta ja ennalta ehkäistä ongelmia sitä kautta ja toisaalta esimerkiksi yhteisöllisyyttä voidaan lisätä ja montaa muuta tästä päästään siihen että arkiliikunnan mahdollistaminen on erittäin tärkeää seuratoiminta on yksi keskeinen osa alue ja sillä on oltava puitteet ympärivuotisesti eri lajeihin mutta samaan aikaan pitää luoda yhdyskuntaa joka mahdollistaa sen että ihmiset voivat myös omaehtoisesti liikkua

että kun tulee se kynnys jonka jälkeen harrastaminen alkaa muuttua niin aikaintensiiviseksi että moni keskeyttää vaikkapa murrosiässä alkaa sitten tekemään jotain muuta niin tässä tilanteessa pitäisi löytää uusia väyliä löytää liikkumisen iloa jotta ei käy niin että se liikuntaharrastus loppuu siinä kohtaa kun

vapaaehtoisten kautta jonkun verran tehtykin ja tätä työtä pitää suomessa edelleen tukea olisi hyvä miettiä myös liikunnan rahoitusta kunnissa siitä näkökulmasta että seuratoiminnan ja puitteiden rahoittamisen lisäksi rahoitettaisiin mahdollistamista uskon että sillä olisi suuri merkitys vielä viimeisenä toteaisin sen että vaikka

arvoisa puhemies puhun lyhyesti mutta tulin varmuuden vuoksi tänne tänne puhujapönttöön omassa varsinaisessa pääpuheenvuorossani en sivunnut kolmea asiaa ne sivistysvaliokunnan yksimielisiin ponsiin lausumiin täällähän on tämä että hallitus arvioi tarpeen säätää erillinen laki huippu urheilusta tukemaan olympiakomitealle annettua laajaa vetovastuuta huippu urheilun johtamisesta ja kehittämisestä toin ja toimme sosiaalidemokraatteina valiokuntakäsittelyssä esille jonkunasteisen kriittisen näkökulman tähän mutta kun se kuitenkin on muotoiltu näin ystävällisesti että arvioi tarpeen niin emme halunneet sitä riitauttaa itse näen kuitenkin huippu urheilu kaipaa erilaisia tukitoimia se ei ole itsellinen saareke suhteet lajiliittoihin seuroihin valmennukseen ja ja niin edelleen ovat keskeisiä mutta ehkä hyvä että tätä asiaa arvioidaan toinen lausuma johon haluan tällaisen reunamerkinnän koskee liikuntapalvelujen alvikäytäntöjen selvitystä ja tarkennusta siellähän on nyt käytössä nämä kaksi alv kantaa alennettu kymmenen prosentin kanta ja kahdenkymmenenneljän prosentin yleinen verokanta ja kyllä asiantuntijakuulemisessa tuli kiistatta esille että tämä on eräänlainen viidakko jossa

loppujen lopuksi hyvin epämääräisesti käytännön näkökulmasta verohallinnon ohjeistus ohjeistaa ja ja ohjeistus ei ole aina yksiselitteinen kun itse ymmärrän esimerkiksi tanssista jotakin niin niin tanssinopetuksessa alvi on kaksikymmentäneljä prosenttia mutta salsan opetus ryhmätunnilla vatsatanssi ja virtuaalisesti ohjattu liikuntatunti on kymmenen prosentin alvikannassa ja voi vain kuvitella näitä kirjavia käytäntöjä ja tilanteita pitää kyllä selkiyttää ja lopuksi ei ollenkaan vähiten tärkein ehkä jostakin näkökulmasta tärkein lausuma liittyy toimenpiteisiin veikkaus oyn toiminnan turvaamiseksi puuttumalla aktiivisesti ulkomaisten peliyhtiöiden laittomaan toimintaan manner suomessa ja vähentämällä näin nykyistä tehokkaammin rahapelihaittoja ja tulee varmistaa lainsäädännöllä ja muilla tavoin veikkaus oylle vakaa toimintaympäristö jossa pelaaminen kanavoituu nykyistä paremmin yhtiön pelitoimintaan tämä on tärkeä erittäin merkittävä kannanotto sivistysvaliokunnalta ja uskon että eduskunta siihen yhtyy

arvoisa rouva puhemies tässä olli poika kansanedustajana toi hyvin esille sen yhden asian mikä omassa puheenvuorossani jäi mainitsematta ja se on nämä liikuntapaikat ja erityisesti kiinteistöt viime kaudella eduskunnan talousvaliokunnassa pohdittiin paljon sitä mahdollisuutta että onko se kilpailulainsäädännön jos paikkakunnalla on jo yksityinen liikuntapalveluja tuottava yrittäjä ja julkinen puoli haluaa mahdollistaa samanlaiset liikuntamahdollisuudet

minä toivoisin että tässä kohtaa me huolehdimme siitä että jos julkinen puoli kunnat maakunnat haluaa rakentaa liikuntapaikkoja kaikille mikä mahdollistaa vähävaraistenkin ihmisten liikuntaharrastuksen niin tämmöistä ristiriitaa ei saa tulla ettei julkinen puoli voi huolehtia kansanterveydestä rakentamalla liikuntapalveluja esteettä gustafssonille täytyy antaa kiitos siitä että nostitte tämän verokeskustelun joka täällä on ollut jo aiemminkin esillä näin entisenä ponipoikana minä mikään hevosmies koskaan ole ollutkaan silläkin sektorilla valmentamisen ja liikunnallisuuden verotus jos olet vaikkapa ratsastustallin omistaja ja annat ratsastustunteja niin jos sinä annat sitä sillä niin sanotulla yrittäjän omalla hevosella niin alvi on kaksikymmentäneljä prosenttia mutta jos se harrastaja tulee omalla hevosellaan niin alvi on matalampi eli kyllä kaiken kaikkiaan on huomioitava jokaisessa liikuntamuodossa se että että ollaan samalla viivalla minä haluaisin että liikuntayrittäjyys olisi siellä matalammassa alvikannassa koska ei se ainakaan vahingollista ole uskon että markkinat edelleen silti hintakilpailulla pitäisivät hinnat niin että se halvempi alvi ei suoraan valu sen yrittäjän viivan alle mutta mahdollistaa liikuntapalvelun tarjoamisen tarjoamisen laajemmin täytyy sanoa kun tuo edustaja semi on niin vaatimaton mies kehumaan itseään niin minä hoidan nyt tämän puolen eli matti entinen aktiiviurheilija on tänne tullessaan

löytänyt liikunnan iloa tähänkin taloon niin että on hoitanut tätä treenipuolta kuntonyrkkeilypuolella eli niitten puolesta jotka ovat siitä palvelusta nauttineet kiitän

arvoisa puhemies sivistysvaliokunta pitää tietopoliittista selontekoa erittäin tarpeellisena keskustelunavauksena sen aiheet tietopolitiikka ja tekoäly ovat ajankohtaisia ja tärkeitä digitalisaatio ja tiedon käyttö ovat yhteiskuntaa muokkaavia voimia ja niitä voi verrata vaikkapa globalisaatioon ikärakenteen muutokseen tai ilmastonmuutokseen selonteon konkreettisista huomioista osa liittyy poliittisiin toimiin joiden tarkoituksena on taata jatkossakin kansalaisten vahva luottamus sekä viranomaisiin että muihin toimijoihin yhteiskunnassa jonka jokainen osa alue riippuu jatkossa jatkossa entistä enemmän tiedosta ja sen hallinnasta tietopolitiikka leikkaa läpi koko yhteiskunnan ja siihen liittyviä poliittisia toimia ei voi erottaa muusta politiikasta sen johdonmukainen sisällyttäminen yhteiskunnan eri hallinnonaloille edellyttää että teemaa pohditaan paitsi yleisellä tasolla myös sektorikohtaisesti valiokunta kuitenkin toteaa että selonteko on tässä vaiheessa keskustelunavaus ja siinä esille tuodut asiat vaativat vielä konkretisointia valiokunta katsoo että tietopolitiikan päivittäminen etenkin tekoälyn ripeän kehityksen valossa on nähtävä jatkuvana prosessina tämä prosessi edellyttää asiantuntijaorganisaatioiden koulutus ja kasvatusorganisaatioiden liike elämän sekä valtion ja muiden julkisten toimijoiden saumatonta yhteistyötä puhemies sivistysvaliokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota muutamaan tekijään ensinnäkin eettisesti kestävään tietopolitiikkaan selonteossa on nostettu aiheellisesti esille ihmisten oikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen suomen tulee edistää eettisesti kestävän ja teknisesti korkeatasoisen tekoäly ja dataekosysteemin rakentamista suomella on edellytykset olla ja pysyä datan eettisen hyödyntämisen edelläkävijänä selonteon keskeinen näkökulma on suomen erottuminen kansainvälisessä tekoälykilpailussa eettisellä ja ihmisläheisellä lähestymistavalla osaamisen varmistaminen on toinen teema koko väestön osaamis ja sivistyspohjaan ja tiedon lukutaitoon tulee panostaa kysymys on kansalaistaidosta ja sen merkitys kasvaa koko ajan valiokunta painottaa että tekoälyn kattava hyödyntäminen vaatii suomalaisten osaamisen jatkuvaa kehittämistä yritysten tutkimuslaitosten ja koulutuksen järjestäjien sekä julkisten organisaatioiden organisaatioiden yhteistyöllä tekoälyyn liittyvän osaamisen vahvistamiseksi tarvittavan koulutuksen tulee vastata nykyistä ja tulevia tarpeita kaikilla koulutusasteilla valiokunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin joilla edistetään kansalaisten ymmärrystä digitalisaatiosta ja tekoälystä sekä vahvistetaan alan kehittämisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamisen edellyttämää osaamista eri koulutusasteilla ja

tulee kehittää läpinäkyvällä tavoitteiden seurannalla koordinaation kattavuus on varmistettava tarkastelemalla kokonaisvaltaisesti lainsäädäntöä ja muuta ohjausta on esimerkiksi tarkasteltava miten kansalliset tekoälyohjelmat ovat linjassa olemassa olevien eun digiohjelmien kanssa ja vältettävä päällekkäisyyttä valiokunta katsoo että kattavalla poliittisella lähestymistavalla tieto ja siihen liittyvä osaaminen ovat kehitettävissä suomen vahvuuksiksi suomen täysimittainen hyötyminen tietopolitiikasta edellyttää yksityisen ja julkisen sektorin tiivistä yhteistyötä tästä syystä tietopolitiikkaa tulee johtaa hallinnonrajat ylittävästi laaja vuoropuhelu eri sektoreiden ja yleistä tietopolitiikkaa valmistelevan tahon on tärkeää valiokunta yhtyy liikenne ja viestintävaliokunnan lausuntoon jossa edellytetään että tietopolitiikan kehittämistoimien vastuunjako määritellään valtioneuvostossa siten etteivät ministeriöiden väliset toimivaltarajat aiheuta haittaa kehittämistyölle

ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin joilla edistetään kansalaisten kansalaisten ymmärrystä digitalisaatiosta ja tekoälystä sekä vahvistetaan alan kehittämisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamisen edellyttämää osaamista eri koulutusasteilla ja tieteenaloilla

ryhtyy toimenpiteisiin tietopolitiikan kehittämistoimien vastuunjaon määrittelemiseksi valtioneuvostossa siten etteivät ministeriöiden väliset toimivaltarajat aiheuta haittaa kehittämistyölle ja sen johtamiselle jota tulee merkittävästi vahvistaa

arvoisa puhemies aikanaan j viiden snellman sanoi että tietoa tulee käyttää isänmaan hyväksi ja itse ehkä muuntaisin tämän tässä kohtaa muotoon että tietoa tulee käyttää hyvinvoinnin turvallisuuden ja vuoksi olemme näillä samoilla snellmanilaisilla jäljillä kaiken kaikkiaan tietopolitiikka on siis yhteisesti sovittuja periaatteita ja linjauksia tietojen tuottamista hankintaa liikkumista avaamista jakamista käyttöä ylläpitoa ja säilyttämistä koskevista toimintatavoista ja menettelyistä on nyt ollut ensimmäinen selonteko tietopolitiikasta ja ja tekoälystä kiitän mietinnön tehnyttä sivistysvaliokuntaa ja lausunnon antanutta liikenne ja viestintävaliokuntaa hyvästä työstä kuten sivistysvaliokunta mietinnössään toteaa tietopolitiikka leikkaa läpi koko yhteiskunnan ja siihen liittyviä poliittisia toimia ei voi erottaa muusta politiikasta sivistysvaliokunta on mietinnössään painottanut tietopolitiikan eettistä näkökulmaa ja yhtyy selonteossa todettuun että tietopolitiikassa keskeistä on ihmisten oikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen ja että tavoitteena tulee olla tiedon jalostaminen ja hyödyntäminen yhteiseksi hyväksi

hyödyntämiseen myös valiokunta nostaa esille että tietopolitiikan ja tekoälyn kannalta osaavat ihmiset ovat kansakunnan keskeinen voimavara mietintö painottaakin että koko väestön osaamis ja sivistyspohjaan ja tiedon lukutaitoon tulee panostaa valiokunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin joilla edistetään kansalaisten ymmärrystä digitalisaatiosta ja tekoälystä sekä vahvistetaan alan kehittämisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamisen edellyttämää osaamista eri koulutusasteilla ja tieteenaloilla valiokunta nostaa esille että suomen täysimittainen hyötyminen tietopolitiikasta edellyttää yksityisen ja julkisen sektorin paljon nykyistä tiiviimpää yhteistyötä tästä syystä tietopolitiikkaa tulee johtaa hallinnonalat ylittävästi kuten valiokunta toteaa mietintö edellyttää että tietopolitiikan kehittämistoimien vastuunjako määritellään valtioneuvostossa siten etteivät ministeriöiden väliset toimivaltarajat aiheuta haittaa kehittämistyölle ja sen johtamiselle jaan tämän näkemyksen täysin poikkihallinnollisuus on kaikissa asioissa tärkeää mutta erityisen tärkeää toimintatapojen digitalisaation tekoälyn tietopolitiikan selonteon valmistelussa pyrittiin mahdollisimman avoimeen ja laajaan yhteistyöhön selonteon valmisteluun osallistui laaja noin kahdensadan henkilön asiantuntijaverkosto yhteiskunnan eri alueilta myös lausunnot käsiteltiin kahdeksan ministeriön yhteistyönä ja ja jos muistan aivan oikein ne lausunnot niitä ei tehty pelkkänä virkatyönä pöydän ääressä vaan käytettiin pari päivää siihen että työpajamuotoisessa työskentelyssä käytiin tämä laaja laaja lausuntoaineisto läpi

on tarkoitus jatkaa tekemällä tiekartta konkreettisista toimenpiteistä tietopolitiikan toteuttamiseksi valtiovarainministeriö käynnistää selonteon ja eduskunnan kannanottojen mukaisesti nyt jatkotoimenpiteiden valmistelun ja pohtii erilaisia vaihtoehtoja laaja alaiselle yhteistyölle ja tietopolitiikan toimeenpanon kansalliselle johtamiselle

puhujakorokkeella että kun olen saanut olla tämän vaalikauden aikana vetämässä erilaisia toimintatapoihin liittyviä uudistuksia kuten digitalisaatioon tai vaikka tähän tietopolitiikkaan liittyen niin olen tullut erityisen vakuuttuneeksi siitä että nämä eivät ole missään muodossa puoluepoliittisia kysymyksiä vaan että tämän eduskunnan ja jokaisen eduskuntapuolueen jokaisen kansanedustajan pitää omalta osaltaan viedä eteenpäin rohkeasti niitä yhteisiä linjauksia toimintatapojen uudistamiseksi se on meidän kansakunnallemme ja koko hyväksi

arvoisa puhemies kiitos ministeri vehviläiselle että olette paikalla käytitte

minulle tuli mieleen kun lähditte puheessanne liikkeelle snellmanista ja tiedosta isänmaan hyväksi ja sitten ikään kuin määrittelitte sen tässä

viitekehyksessä

melkeinpä parempana tuota snellmanin määritelmää mutta sitten minulle tuli mieleen oma määritelmäni muutaman vuosikymmenen takaa jolloin olin taistelevassa opiskelijaliikkeessä meidän demarien näkemys oli silloin se että tiede kansaa palvelemaan tiede kansaa palvelemaan minun mielestäni tämäkin viittaus istuu hyvin meidän

esitykseen ja näkemyksiin tästä selonteosta tietopolitiikasta ja tekoälystä tietopolitiikka käsitteenä voi hämmentää minusta oli mielenkiintoista kun eräs asiantuntija valiokunnassa sanoi että no joo näitä uusia politiikka alueita ja lohkoja tulee eri aikoina ja hän käytti esimerkkinä sitä miten kahdeksankymmentä luvulla ympäristöpolitiikka tuli ikään kuin omaksi politiikkalohkokseen toki ympäristöön liittyviä asioita on sitä ennenkin sivuttu vesiensuojelusta lähtien suomessa kymmenientuhansien järvien maassa mutta se että se tulee tämmöiseen kokonaisvaltaiseen myöskin vähän tieteelliseen kehykseen on merkittävää no nyt sitten sama ilmiö asia on tapahtumassa tämän

ja se on erinomainen asia että hallitus on tarttunut tähän nyt tällaisella omalla selonteollaan joka on laaja alaisesti

jotka ennakoivat lastensuojelun asiakkuutta en nyt mene tässä asiassa sen syvemmälle mutta kun ihmiset miettivät mitä tietotekniikka on mihin sitä voidaan käyttää ja mitä mahdollisuuksia se avaa niin esimerkiksi tämä asiantuntijalausunto jota hyvin karkeasti sivusin antaa henkilölle joka nyt ei ole asiantuntija näissä kysymyksissä mahdollisuuden ymmärtää näitä mahdollisuuksia ja niitten merkityksiä arvoisa puhemies lopuksi vain viittaan tähän valiokunnan lausumaan jossa todetaan miten myöskin tietopolitiikan ja tekoälyn asioita ja kysymyksiä ja niihin liittyvää osaamista tulisi avata arvioida ja käsitellä eri koulutusasteilla ja tieteenaloilla ja kun itse ylipäätänsä pidän tärkeänä tänä päivänä yleissivistyksen merkitystä toimiessamme kansalaisyhteiskunnassa niin tämä vain vahvistaa ja tuo ikään kuin uuttakin sisältöä nyt sitten myöskin tämän päivän yleissivistykseen mitä kaikkea se tarkoittaa ja mitä kaikkea olisi hyvä tietää

arvoisa puhemies värderade talman eilisessä äänestyksessä saimme tässä salissa kokea miten teknologian pettäminen pääsi keskeyttämään kansanvallan jouluaaton vieton nimittäin äänestyksen onneksi keskeytys oli nopeasti ohi mutta tapaus oli kuvaava ihminen ihmiskunta on entistäkin riippuvaisempi teknologiasta kun se pettää moni suunnitelma saattaa mennä uusiksi ainakin hetkeksi niin kuin eilen ihannetilanne on tietysti se että ihminen tästä riippuvuudestaan huolimatta edelleen hallitsee teknologian eikä päinvastoin että rengistä ei tule isäntää että häntä ei ala heiluttaa koiraa tämä koskee tänä päivänä erityisesti ihmisen suhtautumista tekoälyyn miten pitkälle haluamme viedä sitä onko edes taivas enää kattona

arvoisa puhemies hallituksen selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä kuten myöskin sivistysvaliokunnan mietintö käsittelee laajasti aihepiiriä joka joskus jää katveeseen kun hehkutamme teknologiakehityksen viimeisimpiä innovaatioita tämä katvealue on nimenomaan kehityksen ja eri sovellusten eettinen puoli joka ei saa eikä voi elää omaa elämäänsä erillään itse teknologian kehityksestä siksi laajan kehityksen vaikutuksien arvioinnin myös eettisestä näkökulmasta on oltava orgaaninen osa itse kehitystyötä näppärä diplomi insinööri ei voi ulkoistaa tätä puolta pohdiskelevalle filosofille intressi on kuitenkin tai ainakin pitäisi olla yhteinen yhteisiä ovat myös kysymykset siitä pitkälle haluamme kehittää tekoälyä onko päämääränä että vempele tekee sellaisia viranomaispäätöksiä joissa yksilön toimeentulo maahantulo tai hoidon tarve on päätöksen kohteena ilman että ihmisäly siis inhimillinen harkinta on osallisena vai haluammeko että pitkälle kehittynyt tekotunneäly sanokaamme emotionaalinen keinoälykkyys korvaisi sen puuttuvan inhimillisen tekijän toinen kysymys muiden joukossa on se miten pitäisi ratkaista vaikkapa autonomiseen liikenteeseen liikenteeseen liittyvät liikenneturvallisuushaasteet puhemies näiden huomioiden jälkeen on hyvä todeta että tekoäly ja robotiikka ovat ehdottomasti suomen ja suomalaisyritysten menestystekijöitä siksi hallitus on on aivan oikeassa kun se haluaa nostaa suomen maailman parhaimmaksi tekoälyn soveltajaksi siihen linkittyvät sekä yksityisen että julkisen sektorin toiminta ja kilpailuedellytykset

viikolla saimme lukea että valtion kehitysyhtiö vake on valmis eri tavalla sijoittamaan jopa sata miljoonaa euroa tekoälyyn ja sen kehitystoimintaan ja tänään torstaina julkistettaneen suomen ja eun tekoälytyöryhmän puheenjohtaja pekka ala pietilän raportti joten lisää on tulossa lainsäätäjinä huomaamme välillä jopa useinkin miten lainsäädäntö ja vaikkapa verotuskäytännöt kaipaavat päivitystä jotta ne olisivat ajan tasalla teknologian uusien ilmiöiden kanssa ilolla panin merkille että sivistysvaliokunta päätti edellyttää että valtioneuvosto pikaisesti selvittäisi avointen lohkoketjujen ja virtuaalivaluuttojen verotuksen asia josta itse asiassa tein kirjallisen kysymyksen muutama viikko sitten ja eilen sain valtiovarainministeriöltä myöskin vastauksen puhemies nyt puhutaan siitä tulevaisuudesta jossa nopeat tulevat edelleen syömään hitaat mutta jossa myös vahvasti ihmisarvon jakamattomuuteen uskovat ja kehityksen eettiseen arviointiin kykenevät toivottavasti syövät ne joiden suoraviivaisessa mutterimaailmassa ei ole muuta kuin nollaa ja ykköstä

arvoisa puhemies kiitos ensinnäkin sivistysvaliokunnalle hyvästä mietinnöstä tulevaisuusvaliokuntahan ei ottanut tähän selontekoon kantaa mutta olemme muissa yhteyksissä useampaan kertaan käsitelleet tähän teemaan liittyviä näkökohtia kiitos tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja wallinille hyvästä puheenvuorosta samanlaisia teemoja nostan omassakin puheenvuorossani esille erityisesti iloitsen siitä että sivistysvaliokunta on voimallisesti ottanut eettisiin kysymyksiin joita esimerkiksi tekoälyyn liittyy myönteistä on että jo selonteossa todetaan että tavoitteena tulee olla tiedon jalostaminen ja hyödyntäminen yhteiseksi hyväksi robotit ja tekoälyjärjestelmät tulee rakentaa edistämään hyvinvointia kunnioittamaan henkilön autonomiaa kansalaisten perusoikeuksia ja oikeudenmukaisuuden vaatimuksia sekä välttämään kärsimyksen tuottamista tekoälyn käytön hyviin päämääriin valjastamisen rinnalla tulee kiinnittää vahvasti huomiota myös sen riskeihin kuten selonteossakin todetaan tekoälyn kehittämistä ovat usein hallinneet tekniset ja kaupalliset intressit ja eettisiin ongelmiin on on havahduttu vasta sitten kun ongelmia on syntynyt tekoälyn eettisten kysymysten ja väärinkäytön riskien arvioidaan olevan eräitä ihmiskunnan suurista kysymyksistä ja olevan mittaluokaltaan verrattavissa esimerkiksi ilmastonmuutokseen selonteossa on huomioitu kansalaisten perusoikeudet tekoälyn kehittyessä ja ihmisten oikeus omiin tietoihinsa on kuitenkin huomioitava että mahdollisuus vaikuttaa omien omien tietojen käyttöön voi olla olematon erityisesti tilanteissa joissa viranomaisten keräämää aineistoa luovutetaan kolmannen osapuolen käyttöön tai aiemmin tietojen luovutukseen annettu suostumus halutaankin myöhemmin peruuttaa

että suomen tulee edistää eettisesti kestävän ja teknisesti korkeatasoisen tekoälyn ja dataekosysteemin rakentamista suomella on edellytykset olla ja pysyä datan eettisen hyödyntämisen edelläkävijänä myös selonteon keskeinen näkökulma on suomen erottuminen kansainvälisessä tekoälykilpailussa eettisillä ja ihmisläheisillä lähestymistavoilla tästä samasta asiasta myös tulevaisuusvaliokunta on lausunut viimeksi tulevaisuusselontekomietinnössään josta täällä keskusteltiin viime viikolla tulevaisuusvaliokunnan lausumassa todetaan teknologian eettistä arviointia on kehitettävä esimerkiksi eri toimijoita yhteen keräävän verkoston tai keskuksen avulla teknologian etiikasta ja teknologian yhteiskunnallisesta arvioinnista on tehtävä suomalaisen yhteiskunnan kärkiosaamista arvoisa puhemies teknologioiden kehittyminen tarkoittaa myös yhteiskunnan muuttumista teknologioiden rinnalla muuttuvat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakenteet ja sääntely liiketoiminta alueista osaaminen ja ammatit sekä elämäntavat ja käyttökulttuurit vaikka teknologiat etenevät riippumatta siitä haluammeko sitä vai emme niin sääntelyllä voidaan kuitenkin vaikuttaa muutoksen vauhtiin suuntaan ja seurauksiin kansallisesti meidän on päätettävä missä asioissa haluamme olla globaalilla tasolla ensimmäisten joukossa ja mitä se meiltä vaatii teknologian kehittymiseen ja kehittämiseen liittyy voimakas tarve käydä yhteiskunnassa laaja alaista eettistä keskustelua teknologian hyödyistä ja haitoista tästä esimerkkinä on tekoälyratkaisujen suunnittelussa tehtävät tehtävät näkymättömiksi jäävät arvovalinnat algoritmien säätelemässä verkkoympäristössä käyttäjä ei tiedä miten algoritmi ohjaa ja mitä aineistoja ja suosituksia hänelle näytetään tiedon käyttö edellyttää aineiston muokkaamista suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja näiden kokonaisuuksien asettamista arvojärjestykseen periaatteella josta käyttäjällä ei välttämättä ole tietoa tulevaisuudessa tämän muokkaamisen toteuttavat oppivat algoritmit algoritmit nopeana ja automaattisena prosessina jolloin tahattomasti syrjivien käytäntöjen riski myöskin kasvaa jos ihminen ei tiedä miten ja miksi kone tekee jotakin saattaa kone käyttää ihmistä eikä ihminen konetta jotta näin ei pääsisi käymään ja ja että tekoäly pysyisi todellakin tukiälyn roolissa miksi se on ajateltu alun perin on varmistettava että ihmisen ja koneen työnjakoa ja automatisoidun päätöksenteon rajoja tarkkaillaan jatkuvasti digitaalisen maailman hallinta ja ohjaus vaativat visiota ja tulevaisuudennäkymää siitä mikä on tavoiteltava yhteinen hyvä sekä siihen liittyvien eettisten näkökulmien ja järjestelyperiaatteiden arviointia ja yhteensovittamista tätä tulisi tehdä monitoimijaisesti muun muassa insinöörien yhteiskuntatieteilijöiden ja humanistien yhteistyönä päättäjien tulee tiedostaa jatkuva eettisen harkinnan tarve soviteltaessa yhteen ja säänneltäessä kansalaisten yksityisyyden yritysten toimintavapauden ja julkisen sektorin tehokkuuden rajaviivoja varoittavana esimerkkinä on kiinassa pilotointivaiheessa oleva kansalaisista kerättävään tietoon pohjautuva automaattinen pisteytysjärjestelmä joka vaikuttaa esimerkiksi kansalaisten sosiaalietuuksiin ja vakuutusehtoihin toivottavasti me emme ole menossa tähän suuntaan

arvoisa puhemies

intohimo teemaa kohtaan ja se on kiitettävää tietotalous on suomen kannalta tärkein menestystekijä digitaalisessa maailmantaloudessa

sinänsä raportissa näkyy että muodikas keskustelu tekoälystä on nyt palautunut kuten oikein onkin osaksi koko tietopolitiikan ja tietotalouden kehystä oppivat järjestelmät ovat vain yksi tapa käsitellä dataa ja saada siitä lisäarvoa selonteossa korostuu eettinen näkökulma mikä on myös oikein myös sivistysvaliokunnan mietintö painottaa tietopolitiikan tehtävissä ihmisten oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista ja sitä että tavoitteena tulee olla tiedon jalostaminen ja hyödyntäminen yhteiseksi hyväksi tältä osin eurooppalainen ehkä jopa pohjoismainen lähestymistapa poikkeaa sekä pohjoisamerikkalaisesta että kiinalaisesta mallista joihin vertailen hiukan seuraavaksi pohjoisamerikkalainen läpikaupallinen tietotalous hyödyntää estottomasti jopa riistää ihmisten omaa dataa ja asettaa ihmiset jatkuvan valvonnan alaisiksi tätä uutta talousmuotoa käsittelee shoshana zuboffin teos the age of surveillance capitalism eli vapaasti suomennettuna kyttäyskapitalismin aika kiinalaisessa mallissa valtiolla on yksinoikeus yksityisyyteen yksityisyyteen siis lupa valvoa rajoittaa ja käyttää ihmisen jälkeensä jättämää dataa tällöin kiinan valtion hyväksynnällä toimivien tietotekniikan yhtiöiden voidaan epäillä keräävän big dataa myös ulkomailta valtiollisten intressien hyödynnettäväksi häikäilemättömästi ja rajoituksettomasti eurooppalaiset tuskailevat usein miten pahasti jäljessä askellamme tietotalous ja tekoälybisneksessä mutta yksilön vapauksia ja oikeuksia kunnioittavat yhteiskunnat saattavat hyödyntää ainutlaatuista resurssia nimittäin luottamusta jonka eettinen tietotalous voi saavuttaa luonnollisesti eurooppalainen tietoturva asetus gdpr on askel luottamusta herättävään suuntaan paitsi kunnioittaa demokraattisia perinteitä voi lopulta osoittautua myös kaupallisesti kannattavimmaksi tässäkin asiassa tasa arvo on talouden tuotannontekijä selonteko huomioi hyvin kansalaisen perusoikeuksia ja osallisuutta sekä oman datan hallintaa turhan usein tekoälyn mahdollisuuksia hehkutetaan sujuvamman viranomaiskäsittelyn tai potilashallinnon työkaluina tilanteissa jossa ihminen on toimenpiteen objekti mahdollinen riski ja kuluerä liian harvoin etsitään mahdollisuuksia kansalaisen omien toiveiden tarpeiden ja tavoitteiden täyttämiseksi tässä suhteessa positiivinen poikkeus onkin valtiovarainministeriössä valmisteltu aurora hanke jossa on tarkoitus palvella ihmisiä yksilöllisen elämänkaaren eri vaiheiden omaehtoisissa mutta välttämättömissä tarpeissa oman datan hallinta on avainasemassa yleisen luottamussuhteen luomisessa ja toisaalta myös tietotalouden tarjoamien mahdollisuuksien laajentamisessa tarvitsemmekin pikaisesti operaattorin joka voisi hallinnoida yksilön omaa dataa ja auttaa sen hyödyntämisessä tämä maailmanlaajuisestikin merkittävä hanke voisi löytää kodin vakesta eli juuri perustetusta valtion kehitysyhtiöstä arvoisa puhemies kun olen itse pohtinut tietopolitiikan datahallinnon ja tietotalouden kysymyksiä olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi siitä että tämä merkittävä kokonaisuus ansaitsisi oman kaistansa valtionhallinnossa kymmenet elleivät sadat lait on uudistettava tietosuojan tai tietojen hyödyntämisen osalta ja toisaalta uutta sääntelyä sekä turvaavaa että mahdollistavaa on tehtävä paljon eduskuntakäsittelyssä on noussut esiin muun muassa lohkoketjuihin ja kryptovaluuttoihin liittyviä kysymyksiä joissa julkisen vallan tulokulmat saattavat saattavat olla jopa keskenään ristiriitaisia

mitä tämä pitkä virke tarkoittaa yksi tulkinta on se jota olen itse esittänyt julkisuudessa viime aikoina suomen seuraava hallitus tarvitsee tietotalousministerin ministerillä on kolme tehtävää julkisen hallinnon digitalisaatio julkisen ja yksityisen datan keskinäinen hyödyntäminen tehokkaasti mutta reilusti sekä digitaalisen liiketalouden edistäminen minulla oli viime kesänä tilaisuus keskustella ranskan hallituksen digiministeri mounir mahjoubin kanssa pariisissa ja jäin vahvasti käsitykseen että vastaavaa vastuunjakoa tarvittaisiin myös suomeen ministerillä olisi pieni virkakoneistonsa joko valtioneuvoston kansliassa tai valtiovarainministeriön hallinnonkehitysosastolla tai molemmissa ja kumppaninaan eduskunnassa tulevaisuusvaliokunta tämän päämäärän merkitsi hallitusohjelmatavoitteekseen sdpn teknologia ja tulevaisuus työryhmä jota saan johtaa yhdessä arvostetun edustaja mäkisalo ropposen kanssa näin lopuksi totean että haluaisin kiittää ministeri vehviläistä edelläkävijyydestä ja samoin valtioneuvoston valtiosihteeri lehtomäkeä omalta osaltaan esittämäni aloite jää nyt huhtikuun neljännentoista päivän jälkeen mutta lähtökohdat sille että suomesta tulee maailman paras tietotalousyhteiskunta ovat hyvät olkoon se seuraavan hallituksen

arvoisa rouva puhemies

ja se on selvästi antaumuksella laadittu kiitos ministeri vehviläiselle hyvästä työstä tässä asiassa ja ylipäätään hyvästä työstä uusien aiheiden nostamisessa politiikkaan tässä selonteossa kiinnitetään nähdäkseni ensimmäistä kertaa suomessa huomiota siihen että me tarvitsemme eettistä sääntelyä teknologiapolitiikallemme nimenomaan viitaten tekoälyyn ja teknologioihin jotka siihen liittyvät eettinen sääntely on äärimmäisen tärkeää sillä hyvin usein teknologiapolitiikkaa tehdään teknologia edellä valjastaen se esimerkiksi suoriltaan vaikkapa sitten markkinoiden käyttöön tai kuten edustaja harakka ansiokkaasti kuvaili myös esimerkiksi totalitaristisiin tarkoituksiin

huomauttaa tai muistuttaa siitä että meidän pitää lisätä ihmisten ymmärrystä ja tietoisuutta näistä kysymyksistä me tarvitsemmekin laajaa pohdintaa myös siitä miten me voimme valjastaa tämän kehityksen palvelemaan sivistystä ei niin että me palvelemme erilaisia välineitä vaan niin että teknologia edistää sivistystä toivoisin että tulevaisuudessa suomessa olisi tiedeministeri tai vastaava joka yli sektorirajojen edistäisi näitä kysymyksiä ministeri vehviläisen vastuulla on ollut jonkin verran näitä kysymyksiä ja laajentaisin tätä edelleen niin että me saisimme nämä kysymykset nostettua siihen arvoon minkä ne tarvitsevat euroopan neuvostossa on kiinnitetty paljon huomiota siihen että tekoälyn eettinen sääntely on valmisteltava ennen kuin on liian myöhäistä ennen kuin teknologia etenee niin pitkälle että me emme välttämättä sitä enää hallitse nämä ovat todellisia kysymyksiä ei tarvitse mennä tieteiskirjallisuuteen vaikka sekin toki mielenkiintoista on tietopolitiikan tiekartta jota suomeen esitetään äärimmäisen tarpeellinen toivon että seuraava hallitus ottaa ohjelmaansa tietopolitiikan laajan edistämisen näistä näkökulmista joita mietinnössäkin nyt käsitellään ja että me laadimme sellaisen tiekartan johon ei oteta mukaan pelkästään lainsäädäntöä vaan katsotaan koko yhteiskuntaa laajemmin

että mietinnössä nostetaan arvoisa puhemies esiin myös kryptovaluuttojen sääntely tämä on toki euroopan unionin tasoinen kysymys ja laajempikin mutta suomi voi myös puheenjohtajakaudellaan olla tässä aktiivinen maailmalla keskustelua käydään paljon esimerkiksi tulevaisuusvaliokuntaa lähestytään jatkuvasti erilaisilla kryptovaluuttoihin liittyvillä kysymyksillä

kärkimaaksi maailmassa

arvoisa puhemies on hienoa että tässä vaiheessa kautta saimme äsken liikuntapoliittisen selonteon keskustelua ja nyt sitten valtioneuvoston selonteon tietopolitiikasta ja tekoälystä saamme keskustella yhteisistä asioista jotka yli puoluerajojen ja meillä jos tulevaisuuteen katsotaan ovat aivan keskeisiä miten suomi tulevaisuudessa menestyy

tietoa käyttämään ja hyödyntämään niin päätöksenteossa kuin myöskin suomen viennin edistämisessä ja miten me pystymme teko älyä käyttämään meidän yhteiskuntamme resurssitehokkuudessa ja toisaalta myöskin luomaan edellytyksiä niille sovellutuksille ja palveluille ja muille joita voidaan sitten käyttää koko maailmassa nostaisin kolme asiaa eli tiedolla johtamisen käyttäjälähtöisyyden ja eettisyyden tähän tiedolla johtamiseen ensin lähden siitä että tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää miten saamme oikea aikaisen ja oikean tiedon ja siihen perustuvan päätöksenteon ja myöskin oikea aikaisesti toisaalta kun yhä enemmän tulee sitä tietoa mitä voidaan soveltaa ja hyödyntää niin sitä enemmän myöskin halutaan jakaa väärää tietoa ja levittää sitä väärää tietoa eli tämä tiedolla johtaminen haastaa myöskin meidän rakenteemme meidän yhteiskuntamme rakenteet miten me pystymme sitä kautta hyödyntämään

aikaisesti silloin kun täytyy tehdä päätöksiä itse olen hallintovaliokunnassa ja siellä on paljon meidän kansalliseen turvallisuuteemme liittyviä asioita ja mikään ei olisi sen vaarallisempaa kuin se että meillä olisi väärää tietoa väärään aikaan ja yhteiskunnassa me tekisimme myöskin paljon päätöksiä siltä pohjalta tämähän toisaalta näkyy tällä hetkellä jo että se on meillä riskitekijä sitten toinen asia tämä käyttäjälähtöisyys kun olemme kuitenkin tottuneet aikaisemmin että että tätä yhteiskuntaa on rakennettu ja hallinnoitu ja ihmisiäkin on tietyllä tavalla hallinnoitu niin nyt digitalisaation ja tekoälyn kautta on entistä tärkeämpää että mietitään asioita käyttäjälähtöisesti on se sitten potilaslähtöisesti tai yrittäjälähtöisesti tai toimijalähtöisesti ja myöskin ihan kaiken digitalisaation ja ja tiedon soveltamisessa käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta tämä ihan samalla tavalla kuin tuo tiedolla johtaminenkin haastaa meidän yhteiskuntamme rakenteet meidän rajapintamme ovat aika isoja jo pelkästään näissä valiokuntajaoissa miten miten tieto kulkee puhumattakaan meidän yhteiskuntamme ministeriöistä ja ja yhteiskunnallisista toimijoista kunta ja kaupunkisektorilla sitten kolmantena eettisyys tällä hetkellä ne toimet mitä tekoälyssä ja sen hyödyntämisessä tehdään maailmalla jos mietitään yhdysvaltoja ja venäjää ja kiinaa lähtevät hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin tästä länsimaisesta demokratiasta ja senpä takia on todella tärkeää että me pystymme tekoälyä ottamaan käyttöön sellaisissa asioissa asioissa joissa meidän hyvinvointiyhteiskuntamme peruskivijalat demokratia oikeusvaltioperiaatteet kaikki hyvinvointiyhteiskunnan asiat pidetään mukana nostan tässä yhdeksi esimerkiksi miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää olen aikaisemminkin puhunut että me jo eli tiedolla johtamiseen tullaan niitä syrjäytymisen riskitekijöitä joita esimerkiksi viisitoista viiva kuusitoista vuotiailla nuorilla on ja kun me tiedämme ne riskitekijät niin me voisimme hyödyntää tietoa siinä mielessä että kun me olemme kymmenisen vuotta sitten tehneet tämän etsivän nuorisotyön eli me etsimme nuoria jotka ovat vailla koulupaikkaa opiskelupaikkaa työpaikkaa niin me tiedämme jo mitkä riskitekijät täyttyvät tulevaisuudessa tekoälyn kautta jos me annamme yhteiskunnallisesti siihen tekoäly tekisi sen etsivän työn ja ihmiset tekisivät sen nuorisotyön elikkä me pystyisimme kohdentamaan meidän resurssejamme oikeaan aikaan oikeaan paikkaan sivistysvaliokunta esittää siis kannanottoehdotuksena muun muassa että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto jatkaa yhteistyössä eri hallinnonalojen ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa tietopolitiikan ja tekoälyn eettisen näkökulman käsittelemistä

neljä kannanottoehdotusta ovat tärkeitä mutta erityisesti se että me alennamme hallinnonalojen ja asiantuntijaorganisaatioiden rajapintoja

arvoisa puhemies tämäkin puhe on paikallaan aloittaa kiitoksilla hallitukselle koko suomen tulevaisuuden kannalta tärkeästä selonteosta samaten isot kiitokset sivistysvaliokunnalle

mietinnöstä toki yhdyn tässä edustaja mäkisalo ropposen ajatuksiin siitä että tulevaisuusvaliokuntakin olisi ollut hyvä paikka tälle arvoisa puhemies digitalisaatio luo puitteita uudelle työlle ja yrittäjyydelle mutta myös uudelle kansalaisuudelle ja ihmisyydelle digitaaliset ratkaisut ovat osa jokapäiväistä elämäämme eikä rajanveto digitaalisen analogisen maailman välillä ole enää yksinkertainen tai edes tarkoituksenmukainen samalla muutos vie pohjaa totutulta elämäntavalta aiheuttaa epävarmuutta ja murtaa nykyisen talousjärjestelmän peruskäsityksiä aina talouskasvun mittaamisesta verotuksen oikeudenmukaiseen kohdentamiseen epävarmuuden rinnalla mahdollisuus tietoperustaiseen päätöksentekoon lisääntyy jatkuvasti kun pystymme muodostamaan eri ilmiöiden kuten ilmastonmuutoksen sekä ihmisen ja yritysten todellisten tarpeiden ympärille lähes kokonaisvaltaisen tilannekuvan päätöksenteon tueksi

sopeutua niihin lisäksi täytyy valita asiat joissa haluamme nähdä muutoksen ja olla edelläkävijöitä täten digitaalinen murros on osittain poliittista halusimme tai emme siksi tämä hyvä selonteko ja sivistysvaliokunnan mietintö puolustavat hyvin tätä tilannetta arvoisa puhemies mitkä sitten pitäisi olla ne periaatteet joiden varassa digipolitiikkaa suomessa tulee harjoittaa tässä nostaisin esille viisi asiaa ja ne ovat avoin markkinatalous ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioitus mahdollistava sääntely reilu datatalous sekä yhteistyö esimerkiksi avointa markkinataloutta reilua datataloutta tarvitaan jotta digitalisaation tuomat mahdollisuudet ovat kaikille tarjolla eikä teknologian hyödynnettävyys perustu esimerkiksi vain muutaman harvan teknologiayhtiön asiakkuuteen lisäksi nämä periaatteet ovat välttämättömiä meidän oman digitaalisen osaamisen ja yrittämisen kannalta vastaavasti digitalisaatio on nostanut esille uudenlaisia kysymyksiä siitä miten meistä kaikista kerättyä tietoa hyödynnetään tai ei hyödynnetä toisaalta esimerkiksi digitalisaation myötä kasvanut identiteettivarkauksien määrä pakottaa meidät luomaan sääntelyä jossa kansalaistemme itsemääräämisoikeutta digitaalisissa palveluissa ja verkossa vahvistetaan mahdollistava sääntely ja yhteistyö ovat puolestaan asioita jotka liittyvät erityisesti siihen että meidän julkisen vallan palvelut pysyvät voimakkaasti etenevän digitalisaation mukana arvoisa puhemies mitkä sitten pitäisi olla vaalien jälkeen aloittavan hallituksen digipolitikan isoimmat haasteet ja kärjet nostan tässä esille kolme tieteellisen laskennan resurssit ovat oleellisia suurien datamäärien hyödyntämiseen suomalaisen tutkimusjärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi suomen houkuttelevuuden tieteellisen yhteistyön kannalta kansainvälisten huippututkijoiden houkuttelemisen suomen yliopistoihin ja koko kilpailukyvyn kannalta nämä eivät toteudu ilman riittäviä laskentakapasiteetteja sekä investointeja niihin ja niiden rakentamiseen toisena ohjelmisto osaamisen kehitys on ollut hidasta ja kansallisesti puutteellista pelkän teknologian ostaminen ja käyttäminen ei tarkoita sen ymmärtämistä vaan sitä pitää olla kansallisesti aktiivisesti luomassa kolmantena huippunopeiden valokuituyhteyksien rakentaminen on edennyt suomessa tarpeettoman hitaasti tiedon liikkumisen ongelmat vaikuttavat negatiivisesti dataan perustuvien koneiden ja palveluiden toimintaan eivätkä kuluttajat pysty hyödyntämään uusia digitaalisia tuotteita ja palveluita ilman nopeita ja kattavia verkkoyhteyksiä

kiitellä tässä kollegoita erittäin hyvistä puheenvuoroista tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajien puheenvuorot sekä timo harakan erittäin ansioitunut puheenvuoro kyllä säväyttivät ihan liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenä täytyy sanoa että se meidän käsittely oli juuri sellaista kuin mitä me paperille lausuntona saimme hämmentävä oli kuitenkin se kokemus että kun eduskunnassa käsitellään selontekoa samaan aikaan temistä otetaan yhteyttä että voisimmeko tulla esittelemään suunnitelmia tekoälyaskeleen ottamisesta samaan aikaan kun me täällä käsittelemme jo joku taho on vienyt asiaa eteenpäin olisin toivonut että ministeri olisi ollut vielä paikalla kysyäkseni mitenkä tämä on mahdollista vai oliko se niin että selonteon yhteydessä oli jo näin poikittaishallinnollinen valmistelukin keritty suorittamaan minä vähän sitä epäilen pidän erittäin hyvänä suuntana nimenomaan juuri tätä että yksityisyydensuoja ja mahdollisuudet uuden liiketoiminnan luomisesta tällä sektorilla on otettu nyt tässä selonteossa huomioon ja että sitä viedään toivottavasti tasapainoisesti eteenpäin
rouva puhemies palaan vielä tulevaisuusvaliokunnan aseman vahvistamiseen jos ulkomailla kysytään siitä mistä suomi tunnetaan jos he suomen tuntevat niin usein viitataan koulutukseen ja teknologiaan viitataan meidän korkeaan osaamiseemme ja meidän kykyymme myös uudistua tulevaisuusvaliokuntaa arvostetaan suuresti kansainvälisissä keskusteluissa ja moni meistä tulevaisuusvaliokunnan jäsenistäkin on käyttänyt tälläkin kaudella paljon aikaa siihen kun olemme pyrkineet auttamaan myös kumppanimaitamme luomaan vastaavia käytäntöjä omiin valtioihinsa kuitenkin suomessa tulevaisuusvaliokunnan rooli on lähinnä keskittyä tulevaisuusselontekoon ja laatia omia sinänsä ansiokkaita mutta kuitenkin tämän salin ulkopuolella pitkälti käsiteltäviä käsiteltäviä selvityksiään olisikin järkevää että me miettisimme myös eduskuntaa tulevaisuuteen jos ja kun suomeen saadaan tulevaisuudessa kutsutaan häntä sitten digitalisaatio tietopolitiikka tai mikä tahansa tälle aihealueelle osuva nimi sopiikin ministeri tässä yhteydessä olisi järkevää kasvattaa myös tulevaisuusvaliokunnan roolia niin että tulevaisuusvaliokunta ei asioisi vain valtioneuvoston kanslian kanssa tulevaisuusselontekoon liittyen vaan toimisi myös laajemmin on myös hyvä että muut valiokunnat hyödyntävät tulevaisuusvaliokuntaa päätöksenteossaan mutta katsoisin että tulevaisuusvaliokunnan asemaa näiltäkin osin kannattaisi vahvistaa

perustuva erilainen osaamispohja eri valiokunnissa täydentäisivät hyvin toisiaan siksikin toivoisin että näillä saatesanoilla me yhdessä ottaisimme kopin siitä että me vahvistaisimme tulevaisuusvaliokunnan asemaa myös tämän talon sisällä tämän talon ulkopuolella valiokunnan asema on kiistattoman vahva

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolmekymmentäyhdeksän

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa

niin tässä asiassa kuin seuraavassa kahdessa muussakin asiassa edelleen ollaan täällä tiedon äärellä niin kuin edellisessäkin asiassa ja näissä kaikissa asioissahan on pohjana hallintovaliokunnan yksimielinen mietintö tämä asiakohta viisi koskee lakia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräitä siihen liittyviä

arvoisa puhemies tämän lainsäädäntökokonaisuuden tavoitteena on saattaa poliisin tehtävien suorittamiseksi tarpeellisten henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö vastaamaan euroopan unionin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia tässä kokonaisuudessa ollaan huomioitu myös poliisin toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja niistä aiheutuneet tiedonkäsittelytarpeet jotka koskevat erityisesti henkilötietojen käsittelyä rikosten ennalta estämiseksi tavoitteena on ollut lisäksi selkeyttää ja yksinkertaistaa lain monimutkaiseksi muodostunut rakenne tämä ehdotettu lainsäädäntökokonaisuus on merkittävä uudistus poliisin poliisin toimintaedellytysten ja henkilötietojen suojan kannalta hallintovaliokunta tehnyt tässä perusteellista työtä ja tehnyt eräitä täsmennyksiä ja on muun muassa edellyttänyt että hallitus seuraa ja arvioi uuden poliisin henkilötietolainsäädännön toimeenpanoa kiinnittäen huomiota muun ohella uuden käyttötarkoitusperusteisen sääntelyn toimivuuteen henkilötietojen suojan toteutumiseen vaikutuksiin poliisin ja muiden viranomaisten toimintaedellytyksiin sekä henkilötietojen käsittelyn valvontaan ja näistä asioista hallintovaliokunta on todennut että hallituksen on syytä laatia seikkaperäinen selvitys tulevalle hallintovaliokunnalle vuoden kaksikymmentäyksi loppuun mennessä ehkäpä merkittävin esitykseen tullut muutos jota hallintovaliokunnassa olemme työstäneet on liittynyt syrjimättömyyskriteeriin joka on saatu mielestäni hyvällä tavalla nyt tässä mietinnössä kirjoitettua auki arvoisa puhemies tiedonhallintaan liittyvät kysymykset ja myös henkilötietoihin liittyvät kokonaisuudet tulevat olemaan esillä tulevaisuudessakin niillä on valtava merkitys kun mietitään vaikkapa rikosten ennaltaehkäisyä ja toisaalta on on huolehdittava tarkasti siitä että jokaisella meistä henkilötietojen suoja myös pysyy korkealla jotta ne tiedot eivät päädy päädy vääriin käsiin arvoisa puhemies oikeastaan tämän saman puheenvuoron voisin käyttää seuraavistakin listalla olevista asioista kun puhutaan henkilötietojen käyttämisestä niin tuolla rajavartiolaitoksen puolella kuin myös sitten tullin puolella kokonaisuudessaan erittäin kannatettavat muutokset ja korostan vielä että näissäkin asioissa hallintovaliokunta on tehnyt perusteellista hyvää työtä

puhemies viranomaisvaltuuksia ei voi myöntää hätiköiden niiden suhteen on oltava aina hyvin harkitsevainen tässä yhteydessä hallintovaliokunta on käynyt laajaa keskustelua ja myös tätä harkintaa parhaansa mukaan pyrkinyt noudattamaan kuten edustaja räsänen totesi on tärkeää että me nyt arvioimme sitten jatkossa myös toimeenpanoa ja katsomme miten nämä muutokset poliisin rekistereihinkin vaikuttavat

on jo ehtinyt paitsi poistua poistua tuolta aitiosta myös hajota matkan varrella oli myös muita esityksiä siitä miten näitä henkilörekistereitä tulisi käyttää ja miten niitä hyödynnettäisiin osa on ollut kannatettavia osaa voisin tulkita hieman ylilyödyiksi ja esimerkiksi ajatus biometristen tietojen käytön laajentamisesta sellaisenaan rikostorjuntaan kuulostaa kansalaisten arkaluontoisten tietojen käsittelyn näkökulmasta varsin riskialttiilta sitten kuitenkin seuraavalle kaudelle katsotaan miten tämä keskustelu jatkuu mutta tässä kohtaa hallintovaliokunta on nyt nämä esitykset tuonut saliin joita tänään useamman käsittelemme ja ne ovat tosiaan yksimielisiä ja on hyvä huomata että olemme käsitelleet useita eri hallinnonaloja sisäisen turvallisuuden kentältä samoihin aikoihin yhdessä pyrkien tekemään juuri sitä kokonaisharkintaa jota tässä peräänkuulutetaan

puhemies tuossa edellisessä puheenvuorossa unohtui todeta se seikka että tässähän kevättalvella ja jo aikaisemmin suuren painoarvon totta kai julkisessa keskustelussa ovat saaneet säädetyt tiedustelulainsäädännöt mutta jos mietitään tiedonhallinnan näkökulmasta ja siitä näkökulmasta millä tavalla kansalaisilta tietoja kerätään ja miten niitä käytetään sitten viranomaistoiminnassa niin väittäisin että koskeva lainsäädäntöpaketti on varmasti yhtä iso kakku tässä asiassa ja soisi tälle myös sitä huomiota jota tiedustelulainsäädäntöpuoli on saanut koska aivan samalla tavalla tähän lainsäädäntökokonaisuuteen liittyy se kasvavan valvonnan tarve myös parlamentaarisesti millä tavalla näitä uusia oikeuksia tullaan sitten viranomaistoiminnassa

sitten viimeistään siinä vaiheessa kun seurantaraportti ensi kaudella tullaan tänne eduskuntaan saamaan arvoisa puhemies on selvää että kaikissa tilanteissa päätöksentekijöiden tehtävä on huolehtia siitä että meillä turvallisuusviranomaisilla on sellaiset resurssit että he pystyvät päivätyönsä tekemään pystyvät pitämään suomen turvallisena mutta aivan samalla tavalla on selvää että meidän on katsottava ja kehitettävä lainsäädäntöä niin että tietosuojaan liittyvät asiat on hyvin huomioitu ja että myös pystymme sitten valvomaan millä tavalla ja mihin käytetään sitä tietoa jota kansalaisilta kerätään kun kolikolla on aina kaksi puolta niin väittäisin kuitenkin tässä vaiheessa että aika hyvin tasapainossa niin turvallisuuselementtejä ja poliisin ja muiden viranomaisten toimintaedellytyksiä kuin myös tietosuojapuolta on pystytty viemään käsi kädessä eteenpäin ja tähän on syytä todella palata sitten seurannan merkeissä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolmekymmentäkahdeksan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies olisin mielelläni kuullut hallintovaliokunnan jonkun jäsenen kertovan tästä käsittelystä siltä osin

aika lailla huolissaan tästä valmistelusta heiltä on kylläkin kirjallinen lausunto johonka tuossa valiokunnan mietinnössä viitataan mutta heitä ei ole kuultu kun kansallisarkisto on suomessa aivan keskeisessä asemassa arkistolaitoksen ja tiedon arkistoinnin käsittelyn osalta niin tämä jää vähän ihmetyttämään olen kuullut sittemmin että kansallisarkisto on edelleenkin huolissaan tästä esityksestä löytyykö täältä ketään joka tästä voisi antaa jotain selvitystä

ei näytä tulevan tähän selvitystä

tapauksessa haluan vain lausua tässä pöytäkirjaan että pidän tätä käsittelyä sillä tavoin kyllä ongelmallisena että ei ole riittävästi haluttu kuulla en ota kantaa siihen mikä olisi ollut lopputulos meidän keskeistä viranomaistamme joka vastaa tietojen käsittelystä arkistoinnista ja säilyttämisestä kansallismuististamme ei ole tässä yhteydessä haluttu ottaa sen näkökohtia

en toki voi puhua hallintovaliokunnan puolesta vaan yksittäisenä jäsenenä mutta nyt kun muistelen tätä keskustelua jota kävimme niin kirjallisen lausunnon kyllä muistan ja muistan että olemme käyneet keskustelua siitä ongelmatiikasta joka on liittynyt siihen että tässä laissa on hyvin monia eri toimijoita koskevia asioita laitettu yhteen ja siellä on haasteita ollut erityisesti kulttuuripuolella

arvoisa puhemies tässä edustaja tuomioja nosti ihan oikean kysymyksen esille ja tässä edustaja parviaisen kanssa yritimme muistella tämän käsittelyn kaikkia käänteitä kyseessähän on siis aika mittava kokonaisuus ja niin kuin lausuntomateriaalista ja myös tästä mietintötekstistä selviää niin tämähän ei ihan helpoimmasta päästä myöskään lainsäädäntöteknisesti ole tämähän sisältää myös muutaman haasteen koska ensinnäkin tästähän puuttuu tämä arkistolainsäädännön uudistus joka tulee tehtäväksi sitten uudistuksen toisessa vaiheessa toiseksi tässähän uudistuksen kustannuksista eri toimijoille kuten kunnille esimerkiksi on ollut aika lailla erimielisyyttä käsittelyvaiheessa siitä millä tavalla ne muodostuvat tässähän hallintovaliokunta totesi että selvityksen perusteella lain mukanaan tuomat uudet tarkennetut velvoitteet ovat toteutettavissa resurssien uudelleen kohdentamisella nythän sitten aika näyttää pystytäänkö näin tekemään vai vaatiiko tämä sitten lisäresursointeja tässä asiassa mutta kun valitettavasti ei valiokunnan puheenjohtaja ole tätä asiaa sen enempää avaamassa niin tämä asia varmaan kuuluu niihin asioihin joista sitten katsotaan mitä tässä tulee tapahtumaan ja palataan niihin sitten tarpeen vaatiessa

arvostelemassa hallintovaliokuntaa koska tässä on myöskin ainakin minun saamani tiedon mukaan käynyt asian valmistelussa hallituksessa mikä ei ole kyllä nyt edesmenneelle hallitukselle mitenkään poikkeuksellista sillä tavoin että kansallisarkistoa ei ole lainkaan kuultu ja että he ovat joutuneet ottamaan hyvin nopealla aikataululla kantaa kun valtiovarainministeriön johtama valmistelu on ollut jo valmis tämä ei ole hyvää hallintokäytäntöä ja saattaa kyllä johtaa sellaiseen tilanteeseen jossa eduskunta seuraavalla kaudella joutuu vielä palaamaan mahdollisten korjausten merkeissä